päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja lindtman

arvoisa rouva puhemies

meillä hyvin hoidettu ja kansainvälisestikin tunnustettu hyvin hoidettu postipalvelu on erittäin tärkeä julkinen palvelu siellä on ihmisiä jotka tekevät ammattitaitoisesti työnsä postin työntekijät ovat usein pienipalkkaisia mutta erittäin sitoutuneita vaativaan työhönsä he tekevät he tekevät todella arvokasta heidän ansiostaan me kaikki saamme pakettimme kirjeemme ja korttimme aina ajoissa perille viime päivinä onkin tuntunut uskomattomalta että olemme saaneet lukea lehdistä että työnantaja ajaa jopa kolmenkymmenen prosentin palkanalennuksia näille ahkerille työntekijöille sen lisäksi laillista työtaistelua varten värvää rikkurityövoimaa ja vielä kaiken lisäksi laittaa nämä ahkerat työntekijät kouluttamaan näitä rikkureita ei valtionyhtiö voi näyttää tällaista esimerkkiä henkilöstöpolitiikasta te vastaatte omistajaohjauksesta oletteko te ollut tietoinen näistä toimista ja

arvoisa puhemies kysyjä on aivan oikeassa että postiala on merkittävässä murroksessa ja että siellä olevat työntekijät ovat joutuneet sopeutumaan alan murrokseen ja ovat ovat siinä tehneet erinomaisen hyvää työtä olen täsmälleen samaa mieltä siitä postin kirjemäärä laskee ja toisaalta alalle tulee toimijoita toisaalta siellä on myöskin myöskin sitten uudenlaisia mahdollisuuksia ja haasteita postilla on hyvä yhteys jokaiseen kotiin ja ja sitä kautta siellä on myöskin uusia liiketoimintamahdollisuuksia tällä hetkellä siellä on niin kuin kysyjä hyvin tietää tilanne jossa sopimusneuvottelut ovat auki ja sopimukseen ei vielä ole päästy tässä tilanteessa omistajaohjauksen viesti on totta kai se että kaikkia sopimuksia

arvoisa rouva puhemies todellakin siis nyt ne toimenpiteet joita siellä työnantaja ajaa saattavat tarkoittaa sanomalehden jakajalle jonka bruttotulot tällä hetkellä ovat kuukaudessa tuhat euroa jopa kolmensadan euron palkanalennusta siis niiden palkanalennusten lisäksi joita te te olette olleet näillä pakkolaeilla ajamassa mutta kun nyt sanoitte että myös postin pitää noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa niin tiedättekö että tämä rikkurityövoiman värvääminen on kansainvälisen työjärjestö ilon sopimuksen vastaista siinä valtionyhtiö rikkoo törkeästi yhteisesti sovittuja pelisääntöjä jos teidän viestinne on se että postin pitää noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa niin aiotteko te lopettaa nyt sen mitä posti on tekemässä yksikään teidän edeltäjistänne ei ole hyväksynyt tällaista toimintaa ja te te olette se taho joka on halunnut vastuun omistajaohjauksesta siis myös vastuun postista itsellenne

arvoisa puhemies ehkä tässä vastuuta tulee vähän vähän pyytämättäkin erilaisista asioista omistajaohjauksen puolesta korostetaan koko ajan että hyvää työnantajapolitiikkaa vastuullista politiikkaa sopimuksia täytyy noudattaa mutta meidän täytyy myöskin ymmärtää se että ala on todella suurissa vaikeuksissa ja haasteissa olen lähestynyt postia juuri tässä kysymyksessä että loukataanko tässä kansainvälisiä sopimuksia ja olen sieltä työnantajalta saanut vastauksen että ei loukata

puhemies tähän on tietysti helppo jatkaa kysymyksellä mitä omistajaohjausministeri sitten tekee että posti noudattaa kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia velvoitteita toinen kysymys on postin palveluvelvoitteesta millä tavalla turvataan postiasetuksen ja postilain kirjain siitä että postin palvelut ovat yhtäläisesti saatavilla kaikkialla maailmassa nyt on suunniteltu esimerkiksi joensuun kokoisessa maakuntakeskuksessa

arvoisa puhemies postin palveluvelvoite on edelleenkin voimassa ja osin tämä syntynyt tilannehan johtuu siitä että että työnantajan täytyy kaikissa tilanteissa pystyä vastaamaan palveluvelvoitteeseen tämä postiliikenne on paljolti siirtynyt digitalisoinnin myötä sähköiseen sähköiseen verkostoon posti on myöskin aika hyvin vastannut siihen erilaisiin sähköisiin palveluihin ja ja sillä tavalla pystynyt myöskin vastaamaan alan kilpailuun ja ja hankalaan murrostilanteeseen digitalisoitumalla sehän tarkoittaa sitä että jonkun verran myöskin palvelupisteitä on jouduttu karsimaan että pystytään vastaamaan tähän kilpailutilanteeseen

olette siis hyväksymässä olette hyväksyneet valtiotyönantajan edustajana rikkurityövoiman käytön sitä ei ole nähty edes yksityisen puolen yrityksissä te sanotte että te olette kysynyt tämän asian perään mutta te olette siis hyväksynyt sen että posti aktiivisesti värvää rikkureita murtamaan mahdollista

aika julmat kasvonsa työntekijöiden kannalta teillä on nämä pakkolakipaketit sairausajan palkat teillä on puuttuminen lomiin teillä on puuttuminen työntekijöiden

samaan aikaan ottanut kuulusteluihin niitä henkilöitä jotka ovat valtion työsuhteessa virkasuhteessa ja ovat olleet mielenosoituksessa syyskuussa kysynkin uudistusministeri vehviläiseltä oletteko te hyväksynyt sen että valtiotyönantaja uhkaa niitä valtion

itse asiassa tähän mielenilmaukseen osallistui erittäin vähän

arvoisa rouva puhemies postilla on postilain mukaan määritelty tärkeä yleispalveluvelvoite jakaa postia suomen koteihin ihan joka puolelle mutta kilpailun avaaminen on aiheuttanut sen että markkinoille on tullut paljon kermankuorijoita jotka jakavat helppoja ja edullisia alueita ja keräävät voitot ja näin postin työ vaikeutuu entisestään mitä hallitus tekee jotta posti voi jatkossakin turvata tämän yleispalveluvelvoitteen toisaalta kysyisin myös hallitukselta mitä hallitus tekee yleisesti turvatakseen valtionyhtiöissä työskentelevien ihmisten työhyvinvoinnin

puhemies postilaissa säädetään postin yleispalveluvelvoitteesta ja postin yleispalveluvelvoite koskee kirjepostia ja peruspalvelua postin haaste on siinä että paketit muun muassa lehtijakelut mainontajakelut eivät kuulu yleispalveluvelvoitteeseen eivätkä ole postilain alaista toimintaa näin ollen tätä kilpailua tulee maailmalta muilta postitoimijoilta ympäriinsä ja postin täytyy siihen kilpailuun vastata mutta tämä ei ole yleispalvelun piirissä olevaa asiaa

oli kaksi kysymystä joista toinen koski henkilöstön hyvinvointia ja tämä on selvä viesti omistajaohjaukselta että henkilöstöstä pidetään huolta huolta henkilöstö on ilman muuta myöskin valtionyhtiöissä se tärkein voimavara ja ja johtamisen tärkein tärkein tekijä se että täällä vedetään tällainen johtopäätös että hyväksyn rikkurityövoiman käytön kyllä nyt on aika rohkeata suoraviivaisuutta jos kysyn yhtiöstä onko rikottu tätä sopimusta vastaan ja yhtiöstä tulee vastaus että ei ole rikottu asian käsittely on meidän välillämme kesken mutta tämä on viimeksi saamani vastaus työnantajalta kun nimenomaan kysyin rikkooko tämä tehty toimenpide ilo sopimuksia vastaus työnantajalta on ollut että

arvoisa rouva puhemies pääministeri sipilä tämä ei tullut pyytämättä te halusitte ottaa omistajaohjausvastuun itsellenne niin että on turha kiistää sitä että tässä tulee enemmän kuin tarpeeksi minun täytyy sanoa että tämä näyttäytyy melko rumalle se hallitusohjelma ja postin toimenpiteet ovat samankaltaisia pakkolait ja toimenpiteet mitä postissa valtion kokonaan omistamassa yrityksessä tehdään ovat järkyttävää luettavaa täytyy sanoa että mitä tulee tuolta ihmisiltä heidän ymmärryksensä ei riitä siihen kuinka voidaan tehdä näin toisin kuin tässä on esitetty en halua syyllistää niitä ihmisiä rikkureiksi jotka ovat alisteisessa asemassa joita pakotetaan tulemaan sinne koulutukseen kouluttautumaan lakon alaiseen työtehtävään mutta kysynkin pääministeri sipilä kuinka te voitte

omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä jota toki teen mielelläni oman toimeni ohella ainoa viestini tällaisessa tilanteessa en aio itse mennä sinne neuvotteluihin mukaan mikä ei varmaankaan olisi soveliastakaan omistajalle on se että neuvotelkaa neuvotelkaa neuvotelkaa ja sopikaa asia

rouva puhemies postilla on postipalvelulain mukaisesti julkisen palvelun velvoite niin kuin täällä moni on tuonut esille ja postin sivuilla mainostetaan sitä kuinka posti kuljettaa pienet ja suuret lähetykset kaikkiin osoitteisiin

vielä tehtävissä tämän asiantilan parantamiseksi nyt näyttää siltä että kyllä todellakin tiettyihin palveluihin löytyy sitä tarjontaa ulkomailta ja ja verovaroja ei kerry näistä näistä voisi sanoa hyvistä markkinoista suomeen olisiko tälle tilanteelle vielä jotakin tässä tehtävissä
arvoisa puhemies todellakin on niin että postin peruspalvelu tai yleispalveluvelvoite sisältää ainoastaan kirjeitä ja kirjeiden lähettäminen on jäänyt valitettavan alhaiseksi kysymys onkin siitä miten voimme mahdollistaa postille parempaa kannattavaa toimintaa jotta se pystyisi sitoutumaan toimimaan laajasti ja koko suomea palvelevasti on hyvin paljon myöskin tässä tämänhetkisessä postin tilanteessa kysymys meidän pohdintamme nyt sitten kun postilakia joudutaan uudistamaan ja katsomaan läpi ensi kevään kevään aikana on pohtia sitä millä tavalla me voimme mahdollistaa postille kirjeiden toimittamisen siten että se laskee heidän velvoitekustannuksiaan ja samalla mahdollistaa paremmin kilpailukykyisen palvelun ympäri suomea vaikka postikonttoreita on lakkautettu mikä on yhtiön omaa päätöstä on samalla pystytetty erilaisia mekanismeja kioskeja r kioskien kanssa on tehty sopimuksia päivittäistavarakaupan jotta postin palvelu kuitenkin paranisi

arvoisa puhemies arvoisa pääministeri fakta on nyt kuitenkin se että näistä teidän täällä kertomistanne toiveista huolimatta tämä toiminta koko ajan jatkuu siellä postissa ja se jatkuu juuri niin kauan kuin te annatte sen tapahtua muistutan vielä kerran te olette postista ja muista valtionyhtiöistä vastaava ministeri ja te itse halusitte tämän vallan itsellenne ja kun te sanotte että neuvotelkaa niin eihän nyt sillä mitä posti tekee tällä rikkurityövoiman värväyksellä varauduta neuvotteluun vaan sillähän varaudutaan työtaisteluun ilmeisesti perussuomalaiset hyväksyvät tämänkin kaikkien pakkolakien ja yleissitovuuden murtamisten ja ja työttömyysturvan leikkauksen ohella arvoisa pääministeri kentältä on tullut huolia siitä ettei tällä nyt varauduta vain siihen että työntekijöiden kustannuksella polkemalla palkkoja te valmistelette postia myyntikuntoon onko posti ensi keväänä teidän myyntilistallanne
arvoisa puhemies kysymys oli siis että valmistellaanko postia myyntikuntoon henkilöstön palkkoja polkemalla vastaus on että ei

seuraava kysymys edustaja kari

arvoisa rouva puhemies me olemme viime viikolla joutuneet näkemään aika kylmäävää materiaalia suomalaisilta eläintiloilta ja teurastamoilta mistä ilmenee aika törkeää välinpitämättömyyttä ja julmuutta eläinten kohtelussa te ministeri tiilikainen olette kertonut olevanne järkyttynyt tästä kuvamateriaalista meille on kuitenkin oleellista kuulla miten te aiotte puuttua eläinten huonoon on tärkeää että ministeri puuttuu asiaan yhdessä vastuuviranomaisen kanssa ja käy läpi kaikki esille tulleet tapaukset vaikuttaa aika selvältä että alan omavalvonta ei toimi kysyisinkin ministeri tiilikaiselta miten hallitus aikoo parantaa eläintilojen ja teurastamoitten valvontaa jotta vastaavia kuvia ja väärinkäytöksiä ei jouduta enää näkemään aiotaanko teurastamoilta edellyttää jatkuvaa kameravalvontaa

arvoisa puhemies eläimet ansaitsevat hyvän kohtelun niin elämänsä aikana kuin myös teurastuksen aikana ja tarpeettoman tuskan ja kivun tuottaminen on yksiselitteisesti laissa kielletty

mitä on nähty erilaisilla kuvatuilla materiaaleilla

ja jos lakia on rikottu kyseessä on myös poliisiasia tähän olen asianomaisia viranomaisia velvoittanut kuten myös laki asiaa edellyttää pyydän

arvoisa rouva puhemies koko suomen eläinsuojelulakia ollaan uudistamassa aika kiireellä mutta te ministeri tiilikainen olette päättänyt lakkauttaa tämän työn alkaessa eläinsuojeluasiamiehen viran tämä on herättänyt aika suurta huolta siitä mihin tämä koko uudistus on menossa eläinten olojen pitäisi kuitenkin tämän lakiuudistuksen aikana parantua koska meidän ihmisten tehtävä on pitää huolta niistä jotka eivät pysty itse puolustamaan itseään eläinten hyvä kohtelu on kuitenkin myös suomalaisen ruuantuotannon etu sen takia minä kysyisinkin vielä ministeriltä aiotteko te perua teidän päätöksenne lakkauttaa eläinsuojeluasiamiehen virka onko eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa nyt tavoitteena eläinten olojen parantaminen ja aiotaanko siinä puuttua eläintenpidon isoimpiin epäkohtiin kuten esimerkiksi porsimishäkkeihin eläinten nupoutukseen ja kastrointiin ilman kivunlievitystä

arvoisa puhemies tuo eläinsuojelulain kokonaisuudistus joka on tekeillä ja jota valmistelee työryhmä jonka toimeksianto kestää tämän vuoden loppuun valmistelee juuri sitä miten eläinten hyvinvointia voidaan parantaa ja eläinsuojelun valvontaa tehostaa nämä ovat niitä toimeksiantoja mitä kyseiselle työryhmälle on annettu ja kun työryhmä esityksensä luovuttaa alkaa normaali lainvalmistelu ensi vuoden aikana siten että meillä olisi käytettävissä uusi eläinsuojelulaki vuoden kaksituhattaseitsemäntoista

suomalaisilla eläintiloilla eläimiä hoidetaan pääosin hyvin mutta nyt eläinsuojelulakia uudistetaan vanha on kahdenkymmenen vuoden takaa on tärkeää että siitä tulee hyvä parempi kuin edellinen myös eläinten kannalta sen takia sitä tehdään viimeaikaiset tapahtumat mitä olemme nähneet televisiossa dokumentteina välähdyksinä ovat olleet karmeita ja vakavia rikkomuksia eläimiä kohtaan suomessa muun muassa koirien koulutuksessa käytetään sähköpantoja ja ja kuristuspantoja ruotsissa ei käytetä on paljon eläimiä kohtaan tehtäviä hyvin vaikeita ja törkeitäkin asioita mitkä nyt uudistaa ja tehdä eläinten kohdalla paremmiksi ollaanko tosiaan vakavasti eläimiä ajattelemassa kun tätä uudistusta tehdään ja ollaanko esimerkiksi nämä sähköpannat mahdollisesti poistamassa

arvoisa puhemies kuten aiemmin totesin eläinten hyvinvoinnin parantaminen ja eläinsuojeluvalvonnan varmistaminen ovat tuon lainsäädännön suuria tehtäviä yksityiskohtia on paljon niihin kuuluvat eläinten pitopaikka hoito kohtelu eläinjalostus eläinkilpailut kaikki tämänkaltainen ja on turha yrittää ministerin ottaa vielä yksityiskohtiin kantaa tätä

rouva puhemies on todella valitettavaa että tämän hallituksen hyvin kylmä linja näkyy myös eläinsuojelussa toisin kuin aiemmin tässä hallitusohjelmassa ei mainita sanallakaan eläinsuojelua tai eläinten hyvinvointia miten se voi sopia tähän aikaan kun samaan aikaan näemme lisääntyvästi kuvia julkisuudessa hyvin julmasta kohtelusta eläimiä kohtaan esimerkiksi juuri näissä teurastamoissa

yhteisiä pelisääntöjä kuinka ihmeessä teidän linjanne voi olla yhteneväinen siihen tilanteeseen mistä kansalaiset kantavat kovaa huolta ja ja kansalaisjärjestöt sanovat että me olemme menossa eläinsuojelun takapajulaksi te te ette vastannut kysymykseen teillä on valta ministeri aiotteko esittää eläinsuojeluasiamiehen viran säilyttämistä se olisi tässä ajassa erittäin tärkeä teko
arvoisa puhemies edustaja viitanen yhtään eläinsuojelua koskevaa lakipykälää tai asetusta ei ole heikennetty ei ensimmäistäkään kaikki ovat edelleen voimassa eläinsuojelulakia uudistetaan työryhmä tekee työtään kerroin juuri äsken milloin tuo aikataulu tulee tuon eläinsuojeluasiamiehen joka on määräaikaisena kahdeksi vuodeksi perustettu ja jonka määräaika kuluu tämän vuoden loppuun mennessä umpeen seurauksia ja vaikutuksia ja hyödyllisyyttä arvioidaan ja tuon eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä arvioidaan tämä virka tarpeen vakinaistaa kuten äsken sanoin jos eduskunta haluaa myös tällä väliajalla varmistaa eläinsuojeluasiamiehen toiminnan eduskunta käyttää budjettivaltaa ja voi palauttaa nuo rahat

rouva puhemies on aivan selvää että eläinten kaltoinkohtelua ei voida hyväksyä ja siitä niin kuin ministeri tiilikainen täällä totesi viranomaiset asianmukaiset tarkastukset tekevät ja siitä sitten rangaistukset ja sanktiot iskevät ja napsahtavat se on ihan päivänselvä asia ja niin kuin hän myöskin totesi yhtään huononnusta yhtään heikennystä ei olla tehty eikä pidä tehdäkään se on ihan selvä tässä on kuitenkin tilanne niin että jos meillä oma kotieläintuotanto ajetaan tässä maassa ahtaalle on selvää että me emme voi millään tavalla kontrolloida mitä me tuontiruualla täällä saamme aikaan ja minkälaisia kohteluita ne eläimet ovat muualla maailmassa saaneet kohdata siksi kysynkin ministeri tiilikaiselta mitä ovat ne toimet joilla me edistämme ja varmistamme sen että suomessa eettinen hyvä eläinten kohtelu ruuantuotanto voi jatkua kannattavalla tavalla ainoa vaihtoehto on se muuten me emme tiedä näistä asioista yhtään mitään hyvät opposition edustajat

arvoisa puhemies eläinten kaltoinkohtelua ei todellakaan suvaita ja tuotantoeläimet niin kuin lemmikkieläimetkin ansaitsevat hyvän kohtelun sitä on pyritty suomessa varmistamaan kehittämällä eläinsuojelulainsäädäntöä ja kehittämällä muun muassa maatalouden tukijärjestelmää

arvoisa puhemies suomalainen ruoka ja myös suomalaisten eläinten hyvä meille asioita joista on pidettävä huolta suomalaisen ruuan maine kuluttajien silmissä on elintärkeä koko suomalaiselle maataloudelle elikkä jos maatalouden hyvinvoinnista halutaan pitää huolta niin silloin halutaan myös panostaa eläinten kohteluun ja ruuan hyvään laatuun ja ympäristönsuojeluun

niin niin herää kysymys näettekö te eläinten hyvän kohtelun ja ympäristönsuojelun kustannuksina vai pikemminkin mahdollisuuksina nostaa suomalaisen ruuan mainetta ja arvostusta ja sitä että suomalaiset kuluttajat haluavat ostaa kotimaista ruokaa jos ajatellaan kovin vanhanaikaisesti että eläinten kohtelun parantaminen esimerkiksi lainsäädännössä olisi vain kustannus niin hallitusohjelman mukaan te ette sitä tee mutta jos ajatellaankin modernisti että kuluttajat odottavat suomalaisilta eettistä tuotantoa ja monet tuottajat sitä haluavat itse tehdä ja haluavat siihen myös valtion tukea niin miten te näette oletteko moderni eläinsuojelun ystävä ruuantuotannon ystävä vai näettekö te eläinten hyvän kohtelun

arvoisa puhemies olen sekä koko hallitus on moderni eläinsuojelun ystävä moderni suomalaisen maatalouden ja ruuantuotannon kehittäjä kun esimerkiksi päätimme pääomittaa maatilatalouden kehittämisrahastoa voi mikä huuto siitä nousi opposition puolella mihin noita rahoja käytetään korotetaan eläinten hyvinvointiin tähtäävien investointien tukea hieman korotetaan uusiutuvan energian tukia hieman jotta entistä useampi maatila voi lähteä parantamaan eläinsuojelun tasoa ja silti säilyttää sen arvokkaan tehtävänsä tuottaa ruokaa suomelle ja maailmalle

ja maatalouden tason ja ovat valmiita siitä maksamaan enemmän kuin mitä maksavat ne tuotteet joita ei näin korkeilla standardeilla tuoteta ja jos tämä vielä tuo meille vientimahdollisuuksia esimerkiksi vielä korkeamman luomutuotannon

seuraava kysymys edustaja andersson
arvoisa puhemies eilen kuultiin oikein ilahduttavia uutisia siitä kuinka hallitus on ottanut huomioon vasemmistoliiton kansalaisyhteiskunnan ja muun opposition esittämää kritiikkiä ja päättänyt vetää pois esityksensä veronkiertäjien armahduslaista eli esityksen tehokkaasta katumisesta

arvoisa puhemies tämä hallintarekisteriasia on ollut lausuntokierroksella ja näiltä asianomaisilta tahoilta on saatu ja odotamme lausuntoja kun nämä lausunnot ovat meidän tiedossamme sen jälkeen hallitus ja valtiovarainministeri harkitsevat asian jatkoa

puhemies mielestäni päätös jatkaa tämän hankkeen valmistelua osoittaa kuitenkin että hallitus ei ole johdonmukainen toimissaan harmaata taloutta ja veronkiertoa vastaan ja juuri johdonmukaisuus on tämän toiminnan näkökulmasta kaikista keskeisintä harmaan talouden torjunnan suhteen on siis erittäin tärkeää että toiminta on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä vuodesta yhdeksänkymmentäkuusi valtioneuvoston päätöksellä annetut harmaan talouden torjuntaohjelmat ovat olleet aivan keskeisessä roolissa tässä työssä haluankin nyt kysyä aikooko hallitus näiden määrärahojen palauttamisen lisäksi siis myös jatkaa näitä harmaan talouden torjuntaohjelmia entiseen tapaan

edustaja andersson kiinnittää huomiota erittäin tärkeään kysymykseen itse oli tarkastusvaliokunnassa hyvä keskustelu tästä eilen nythän me olemme tilanteessa jossa harmaan talouden ohjelmia on toistaiseksi ollut muistaakseni kuusi ja vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi saakka me tulemme käsittelemään tätä kokonaisuutta seitsemästoista yhdettätoista talouspoliittisessa valiokunnassa ja miettimään millä tavalla me voimme viedä tätä kokonaisuutta eteenpäin minkä takia se on tärkeä sen takia että harmaan talouden toiminta on usein rikollista ja sen takia että me menetämme sillä potentiaalisesti neljä viiva kuusi miljardia euroa verotuloja me tulemme katsomaan tätä kokonaisuutena ja miettimään kannattaako pitää määräaikaisia ohjelmia vai tehdä joku pidempiaikainen toimintasuunnitelma tämäkin oli muuten yksi syy sille minkä takia me palautimme ne rahat

arvoisa rouva puhemies minusta on erittäin hieno asia että hallitus ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmät päättivät yhdessä siitä että ne määrärahat joita tarvitaan lisää poliisille talousrikollisuuden torjuntaan löydetään ja myös siitä että tämä niin sanotun tehokkaan katumisen laki vedetään täältä pois siinähän oli kyseessä punninta siitä että okei saadaan ehkä jonkun verran lisää verotuottoja mutta samalla joudutaan luopumaan keskeisistä rikosoikeudellisista periaatteista ja oli mielestäni hyvä asia että tähän ratkaisuun päädyttiin ja tämä laki vedetään pois

puhemies tämä oli kysymys jota myös edellinen hallitus hyvin valtiovarainministerien johdolla käsitteli ja olemme viemässä sitä nyt eteenpäin portugalissa on tällä hetkellä tilanne se että siellä on juuri ollut vaalit ja ollaan muodostamassa uutta hallitusta tilanne on itse asiassa portugalissa tällä hetkellä aika sekava mutta viranomaistasolla nämä neuvottelut etenevät me olemme sanoneet aivan suoraan että jos tähän vanhaan verosopimukseen ei löydy sellaista ratkaisua jolla tämä porsaanreikä tukitaan niin silloin me lakkautamme sen sopimuksen mikä käytännössä tarkoittaa sitä että systeemiä ei voi enää jatkaa

rouva puhemies myös minun mielestäni on erittäin hyvä uutinen että hallitus on löytänyt keskuudestaan viisautta siihen että on nyt vetäytynyt näistä esityksistään liittyen tähän tehokkaan katumisen lakiin eli niin sanottuun armahduslakiin veronkiertäjille ja toisaalta on myös nyt perumassa niitä säästöesityksiä mitä se teki harmaan talouden torjunnan määrärahoihin esimerkiksi meiltä lakivaliokunnasta lähti yksimielisenä hallitus ja oppositiopuolueiden rajat ylittävästi lausunto talousarvioesitykseen siitä että nämä määrärahat harmaan talouden torjuntaan pitää kokonaisuudessaan saada koska se on erittäin tärkeä asia mutta haluaisin edelleen palata tähän kysymykseen tästä hallintarekisterilaista mitä hallitus aikoo tehdä sille aikooko se todella sallia omistusten piilottamisen ulkomaille hallintarekisterien taakse vai aikooko se myös korjata tämän epäkohdan mikä sen esityksessä selkeästi on sisällä aikooko hallitus vetää myös tämän esityksensä pois
puhemies ensinnäkin lämpimät kiitokset edustaja marinille noista vuotavista kiitoksista ja onnitteluista hallituksen erinomaisesta toiminnasta näissä kysymyksissä myös hallintarekisterin kohdalla me me jatkamme asiantuntijapohjalta rauhassa maltilla ei poukkoilemalla asioita analysoiden tätä lähes tuhannen sivun lakisäädäntöpakettia josta olemme juuri saaneet kolmenkymmenenkuuden asiantuntijatahon

yhdeksänkymmentä luvulta asti ollut johdonmukaisin harmaan talouden torjunnan puolestapuhuja ja olen erittäin iloinen että hallitus on todella tullut koko opposition ja vasemmistoliiton linjoille tässä asiassa toivottavasti voisi tulla työllisyys ja talouspolitiikan peruslinjassakin vähitellen järkevämmälle linjalle harmaan talouden torjunta on tulossa yhä kansainvälisemmäksi ja verotietojen vaihto on etenemässä ei riitä että luodaan puitteet esimerkiksi verotietojen vaihdolle se edellyttää myöskin esinnäkin tahtoa halua ja resursseja esimerkiksi hankkia niitä tietoja muista maista ja sillä tavalla saada piilotettua

harmaan talouden torjuntaan myöskin resurssit siihen että käytännössä pystytään hyödyntämään näitä kaikkia

jälleen kerran kiitokset noista vuolaista kehuista jotka hallitus saa vedettyään muun muassa tehokkaan katumisen pois nyt pitää vain huomioida se että tietysti ruotsissa on olemassa tämä tehokas katuminen järjestelmä mutta heillä on ehkä vähän erilainen systeemi ehkä tässä on paras kerrata ne hankkeet joita me tällä hetkellä harmaan talouden suunnassa teemme koska pidän tätä erittäin tärkeänä kokonaisuutena numero yksi pohdinnat kansallisen tulorekisterin rakentamisesta sitä me teemme jatkuvasti numero kaksi on viranomaistietojen vaihdon kehittäminen jota me teemme jatkuvasti numero kolme on rahanpesulainsäädännön uudistaminen ja numero neljä ehkä se kaikista tärkein on oecdn piirissä anteeksi nämä sanahirviöt beps järjestelmä jossa on verotietojen vaihto viisitoista erilaista toimenpidettä koska silloin kun pääomat maailmalla liikkuvat vapaasti on hyvä myös saada verotietojen vaihtoa ja teidän suora kysymyksenne oli panemmeko lisää rahaa tämäntyyppisen toiminnan kitkemiseen vastaus on että kyllä

rouva puhemies on todellakin hieno asia että hallitus on perumassa näitä harmaan talouden torjuntaan kohdistuvia leikkauksia samalla on tärkeää huomata se että että harmaan talouden torjunnassa koko viranomaisketju on huolehdittava lähtien sieltä verohallinnosta tullista poliisista ja oikeuslaitoksesta tiedustelen nyt vielä tarkemmin millä tavoin tämä lisämääräraha jakautuu miten varmistetaan että kaikilla viranomaisilla on riittävät resurssit harmaan talouden torjuntaan

puhemies jälleen kerran aloitan kiittämällä oppositiota niistä vuolaista sanoista joita olette antaneet tämän päätöksen jälkeen eli kyseessä on siis tässä tapauksessa kuusi pilkku neljä miljoonaa euroa ja tässä tapauksessa ne tulevat jakautumaan varmasti näiden viranomaisten välille suurin osa niistä tehdään sisäministeriön sisäisistä siirroista nyt täytyy muistaa että mehän lisäsimme vaikkapa sisäiseen turvallisuuteen viisikymmentä miljoonaa euroa mutta sitten joudumme varmasti jossain vaiheessa myös katsomaan

torjuntaan ja tutkintaan täytyy todeta että missään vaiheessa sitä ei olla oltu lähellekään lopettamassa noin viisisataa poliisimiestä ja naista tekee tälläkin hetkellä harmaan talouden talousrikollisuuden torjuntaa ja tutkintaa tätä lisämäärärahaa jota edellinen hyvä hallitus oli tälle vuodelle antanut uhkasi poliisin osalta kuuden pilkku neljän miljoonan euron leikkaus mutta nyt me olemme haluan kiittää taas valtiovarainministeriötä siitä löytämässä ratkaisun siihen miten me pystymme tämän rahan löytämään tämä on tärkeä asia ja tietysti tässä on varmasti myöskin piiskattu sisäasiainministeriötä siihen kun on tiukka taloudellinen aika että minkä verran pystymme pystymme sisäisesti tehostamaan toimintaa niin että tämä toiminta voi jatkua hyvällä tasolla kuten nytkin loppurahoitus tullaan sitten neuvottelemaan valtiovarainministeriön kanssa
seuraava kysymys edustaja adlercreutz

helsingin sanomien tietojen mukaan bronkan sataman ruoppausmassa on noin kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa kuutiometriä eli satakuusikymmentäviisi kertaa enemmän kuin venäjän ja saksan nord stream putken alta ruopattiin suomenlahdella suomen ympäristökeskuksen tutkijan mukaan samennus näkyy satelliittikuvissa yli kahdeksankymmentä kilometriä leveänä ja kolmekymmentä kilometriä pitkänä vyöhykkeenä satama alueiden pohjasedimentit sisältävät suuria määriä myrkkyjä ja haitta aineita ja ruoppaustyöt saavat nyt nämä haitta aineet ja myrkyt liikkeelle lehdistöstä olemme saaneet myös lukea että venäjän ympäristöjärjestöt ovat erittäin huolissaan siitä miten nämä massat vaikuttavat itämeren tilaan keskustelimme tästä asiasta kuukausi sitten mutta uuden tiedon valossa kysyn kuitenkin ministeri tiilikaiselta

arvoisa puhemies itämeren hyvästä tilasta huolehtiminen on suomen hallituksen yksi tavoite ja se toteutuu ainoastaan kansainvälisen yhteistyön kautta missä helcomin puitteissa esimerkiksi kaikki itämeren ympärysmaat tuota yhteistyötä tekevät suomen ympäristökeskuksen suomen alueella tekemien mittausten mukaan nuo venäjän bronkan sataman sataman ympäristössä tapahtuneet laajat ruoppaukset eivät ole näkyneet pitkälle tänne meidän aluevesillemme sen sijaan tuo savisen aineksen aiheuttama samentuma samentuma on todella satelliittikuvista selvästi nähtävillä suomi on pyytänyt helcom kokouksen yhteydessä jossa käsiteltiin juuri ruoppausmassojen läjittämistä venäjältä lisätietoa olemme myös suoraan ympäristöministeriöstä kääntyneet venäjän luonnonvaraministe riön puoleen näitten lisätietojen saamiseksi ja sieltä on myös vastattu että he tulevat tarkempia tietoja seuraavassa helcom kokouksessa

lehtitietojen mukaan näyttää siltä että omat ympäristöviranomaiset olivat jossain määrin tietämättömiä tästä asiasta miten suomen ja venäjän välinen yhteistyö ympäristöasioissa toimii nyt tällä hetkellä

suomen ja venäjän ja viron itse asiassa on juuri tehty tässä suomenlahden ympärillä ja se on toiminut viranomaistasoilla hyvin ja myös näitä ruoppauksen vaikutuksia ja mittaustuloksia on viranomaistasolla vaihdettu suomen ja venäjän välistä ympäristöyhteistyötä on tarpeen tehostaa meillä ei ole ollut yli kahteen vuoteen ministeritason tapaamisia olen ilmoittanut että otan myönteisesti vastaan kutsun barentsin ympäristöneuvostoon minkä venäjän ministeri on minulle toimittanut ja toivon tapaavani venäjän vastaavan ministerin noin kolmen viikon kuluttua

arvoisa puhemies erittäin hyvä että suomenlahden asiat täällä puhututtavat tässä asiassa toki bronkan kohdalla maito on ikään kuin jo kaatunut tielle meillä on valitettavasti syntymässä ehkä uusi asia jossa yhteistyön puute venäjän kanssa aiheuttaa sen että me emme voi yhteistä suomenlahtea suojella niin nopeasti kuin muut haluaisivat nimittäin suurten risteilyalusten käymäläjätevesien päästäminen puhdistamattomina suomenlahteen imon piirissä ovat muut itämeren maat nyt

kaksituhattakaksikymmentäyksi lähtien kaikilta aluksilta käymäläjätevesien mereen päästäminen mutta valitettavasti venäjä ei toistaiseksi ole suostunut tähän aloitteeseen yhtymään vaikka myös pietarin satamassa on erinomaiset uudet puitteet käymäläjätevesien talteenottoon mitä erityisesti ministerit berner ja tiilikainen aikovat tehdä jotta tässäkin poliittisessa tilanteessa voitaisiin vaikuttaa asiaan kun venäjällä ei sinänsä pitäisi olla mitään taloudellista intressiä olla yhdessä meidän kanssa laittamassa amerikkalaisia risteilijöitä kuriin kiitos
edustaja mykkänen on harvinaisen oikeassa sekä tässä kysymyksen johdannossa että asettelussa suomi on todellakin toiminut aktiivisesti tämän risteilijöitten jätevesien laskukiellon aikaansaamiseksi meillä on myös ryhdytty toimiin meillä satamissa on olemassa laitteistot joihin risteilijät voivat jätevedet purkaa turvallisesti ja ne sen jälkeen käsitellään asiallisesti onneksi tämä on tilanne myös valtaosin koko itämeren ympärysalueella tai satamissa muuallakin senpä takia itämeren ympärysvaltiot ehdottavat imolle että jätevesien lasku loppuisi kokonaan muutaman vuoden kuluessa venäjä ei ole toistaiseksi tähän vaateeseen yhtynyt mutta käsityksemme mukaan koska kaikki muut maat siihen ovat yhtyneet on mahdollista että kansainvälinen merenkulkujärjestö imo tekisi tällaisen päätöksen kaikkia muita maita ja satamia koskien jolloin venäjän mahdollinen vastahanka jäisi vain heidän omaksi vitsauksekseen suomenlahden

seuraava kysymys edustaja eerola
arvoisa puhemies loppukesän ja syksyn aikana saimme huomata että kykymme selvitä äkillisesti kasvavasta turvapaikanhakijoitten määrästä oli vajavainen onneksi hallitus on korjannut aiempia puutteita etenkin irakin ja somalian osalta tehty turvallisuusarvion päivittäminen on aivan viime päivinä vähentänyt näistä maista saapuvien turvapaikanhakijoiden samalla kun olemme hoitaneet ruotsin kautta tulevaa maahanmuuttovyöryä on itäiselle rajallemme muodostunut samankaltainen uhka perinteisesti venäjän kautta tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on ollut pieni mutta nyt on ilmaantunut viitteitä siitä että venäjän rajaviranomaiset päästävät sekä kolmansien maiden kansalaisia että omia kansalaisiaankin aiempaa helpommin länteen turvapaikan hakuun venäjältä katsottuna olemme sekä ensimmäinen schengen maa että myös ensimmäinen dublinin sopimuksen piiriin kuuluva valtio kysynkin vastaavalta ministeriltä miten suomi on varautunut mahdollisesti jopa kymmeniintuhansiin

puhemies tämä on ajankohtainen kysymys meillä on täysi täysi valmius ja tilannekuva siitä mikä on itärajan tilanne on seurattu koko ajan kiitos erinomaisen yhteistyön suomalaisten rajaviranomaisten ja venäläisten rajaviranomaisten kanssa vuosien pitkäaikaisen yhteistyön ansiosta määrät suomeen ovat olleet todella alhaisia nyt kieltämättä kuten edustaja totesi on ollut tämmöistä niin sanottua tihkumista muutama per päivä joka otetaan erittäin vakavasti siksi me olemme tiivistäneet yhteydenpitoa venäjän rajaviranomaisiin jotta hyvä vakaa tilanne säilyisi myöskin pohjoisessa norjaanhan on on venäjältä tämä virta todella voimakasta jopa kahtasataa turvapaikanhakijaa per päivä me me selvitämme ja tarkkailemme tätä tilannetta koko ajan ja olemme yhteydessä venäjän rajaviranomaisiin mutta valmistaudumme myöskin siihen että jos tulisi äkillinen laajempi maahanmuutto sitä kautta niin miten me siihen pystymme silloin vastaamaan

edustaja eerola nosti tässä kysymyksessään esille erittäin tärkeän asian ja haluan itsekin kiittää ensimmäisenä hallitusta ja sisäministeri orpoa niistä toimenpiteistä joita olette tehneet länsirajalla tämän vaikean turvapaikanhakijatilanteen ratkaisemiseksi kuitenkin nyt on tilanne se että venäjä on jollain tasolla merkittävästi muuttanut sitä omaa politiikkaansa ja nyt on päästetty turvapaikanhakijoita läpi suomeen ilman asianmukaisia matkustusasiakirjoja tämä on hyvin poikkeuksellista olisinkin kysynyt ulkoministeri soinilta mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä sen suhteen että tämä rajatilanne itärajalla saadaan normalisoitumaan

meillä on hyvä keskusteluyhteys sekä venäjän ulkopoliittiseen johtoon että kuten ministeri orpo tässä kertoi ikään kuin mallia ja esimakua olemme tästä saaneet venäjän ja norjan välisen

turvapaikanhakijoiden siirtymisen kautta norjassa muun muassa on alettu keskustelemaan voimakkaasti siitä että afgaanien tai keiden tahansa turvapaikanhakijoitten jotka ovat pysyvästi pitkäaikaisesti oleskelleet venäjällä voidaan ratkaista heti ilman muuta että näillä ei ole oikeutta turvapaikkaan ja tämä periaate on yksi sellainen käyttökelpoinen jota meidänkin kannattaa tässä miettiä
arvoisa puhemies euroopan unioni näyttää olevan aikamoisessa pulassa tämän niin suureksi kasvaneen pakolaisvirran ja olemme nähneet viime päivinä kuvia joissa aitoja rakennetaan maiden välille ihmiset tarpovat mudassa eivät saa apua ajoissa siellä on paljon humanitäärisen avun tarvitsijoita te pääministeri sipilä olette ymmärtääkseni osallistumassa tähän maltalla pidettävään vallettan huippukokoukseen jossa nimenomaan muuttoliikettä euroopassa käsitellään millä mielellä olette sinne kokoukseen lähdössä ja onko tässä kokouksen valmistelussa mielestänne tullut esiin sellaisia asioita joilla nämä

arvoisa rouva puhemies
tärkein aihe keskustella afrikan maiden kanssa juuri niistä juurisyistä miksi turvapaikanhakijoita näistä maista lähtee ja mitä me voimme tehdä näille juurisyille euroopan unioni on yhdessä päättänyt mittavan rahaston perustamisesta näiden maiden auttamiseksi ja myöskin elinolojen parantamiseksi näillä pakolaisleireillä euroopan unionin tavoitteena on saada rahastopäätökset ja ja rahastot kasaan tähän kokoukseen mennessä toivon todella että näin on myöskin tapahtunut koska se on se on tärkein väline siinä että pystytään auttamaan siellä siellä lähellä ihmisiä että että ei tarvitsisi liikkeelle lähteä
arvoisa rouva puhemies suojelupoliisi julkisti tällä viikolla kaksi uutta suomen turvallisuuteen vaikuttavaa arviota ministeri kerroitte aiemmin tällä viikolla että suomeen on turvapaikanhakijoiden joukossa saapunut myös isisin joukoissa taistelleita sinänsähän tämä ei tullut meille yllätyksenä puhuimme tästä jo silloin kun sisäiset siirrot otettiin käyttöön turvapaikanhakijoiden räjähdysmäinen kasvu on omiaan kärjistämään myös eri ryhmittymien välistä vastakkainasettelua turvallisuusarvion mukaan maahanmuuttoa vastustavien viharikosten uhka on kasvanut mutta muuttunut tilanne on nostanut esille myös maahanmuuttoa kannattavien joukot lisäksi uhkana on mahdollisesti myös maahanmuuttajien keskuudessa olevien ryhmittymien välienselvittely viharikoksen tai terrori iskun uhkaa ei voi enää meilläkään sulkea pois sisäministeri orpo kysyn teiltä onko poliisilla ja suojelupoliisilla riittävät resurssit ja keinot terrorismin ennaltaehkäisyyn ja kuinka sisäministeriö on varautunut eri ryhmittymien välisten

arvoisa puhemies ensinnäkin minusta suojelupoliisi teki vastuullista työtä siinä että he päivittivät turvallisuusarvionsa ja oikeastaan varmaan toteavat sen minkä suomalaiset pystyvät itsekin aistimaan että kun kun on näin suuri laajamittainen maahanmuutto niin se aiheuttaa myöskin turvallisuuteen liittyviä uhkia suojelupoliisin määrärahoja lisättiin jo tälle vuodelle samoin samoin poliisin ja maahanmuuttoviranomaisten jotta me pystymme vastaamaan

poliisi on läsnä niillä paikkakunnilla joihin vastaanottokeskuksia on perustettu turvallisuustilannetta kartoitetaan jatkuvasti tehdään ennalta ehkäisevää työtä siinä että pyritään löytämään tapoja lisätä vuoropuhelua maahanmuuttajien ja ja kantasuomalaisten kanssa tehdään siis todella laajalla rintamalla töitä jotta suomi pysyy turvallisena maana tehdään sitä turvallisuusviranomaisten kesken kukin omissa rooleissaan mutta myöskin suomalaiset järjestöt ja yksittäiset kansalaiset tekevät todella arvokasta työtä tämä on erittäin erittäin laaja kysymys ja voisin tästä vaikka tunnin puhua mutta tämä nyt alkuun

arvoisa puhemies on erittäin tärkeätä että näitä kysymyksiä käsitellään ennen kaikkea euroopan laajuisesti rajat ovat siinä mielessä yhteisiä ja kuten tiedetään talvi on tulossa ja tämä varmasti jonkin verran vaikuttaa myös liikkumiseen myös tänne euroopan suuntaan on tärkeätä että puhutaan täällä venäjän kanssa tehdystä yhteistyöstä ja siinä mielessä uskon että rajayhteistyömme venäjän suhteen on on toiminut hyvin mutta kysyisin ministeri orvolta onko yhtä lailla samanlainen yhteistyö muiden pohjoismaiden kesken erityisesti ruotsiin päin vaikka paine nyt varmasti vähenee niin tarvitsemme edelleen tärkeätä hyvää yhteistyötä niin ruotsin kanssa kuin sitten muidenkin pohjoismaiden kanssa rakentavaa hyvää luotettavaa yhteistyötä
arvoisa rouva puhemies meillä on erittäin tiivis yhteistyö tällä hetkellä pohjoismaisten viranomaisten ja kollegoiden kesken edellispäivänä tapasin ruotsin turvallisuusministerin lisäksi nykyään suomen aloitteesta meillä on käytäntö että jokaisessa ministerineuvoston kokouksessa pohjoismaiset maahanmuuttoministerit tapaavat ja keskustellaan tilanteesta sen lisäksi ollaan ihan ihan siis viestein yhteydessä mutta ennen kaikkea meidän viranomaiset saavat ja vaihtavat tietoa keskenään meillä on parempi kuva siitä mikä on ruotsin turvapaikanhakijoiden tilanne mikä on tilanne ruotsissa jotta pystyisimme ennakoimaan sitä millainen paine sitten taas suomeen tornion kautta suuntautuu tämä yhteistyö on aivan ensiarvoista mutta se ei riitä että pohjoismaat tekevät yhteistyötä meidän on pakko löytää eurooppalaisia ratkaisuja jos katsotaan länsi balkanille tilanne on on järkyttävä kymmenet tai sadat tuhannet ihmiset ovat siellä surkeissa olosuhteissa ja talvi on tulossa ja tähän haluan sanoa sen että me me olemme suomesta lähettäneet

arvoisa rouva puhemies venäjältähän on suoria lentoyhteyksiä afrikkaan ja lähi idän maihin ja sieltä on aikaisemminkin vuosien saatossa jonkun verran tullut väkeä tänne turvapaikanhakijoina mutta nyt on viitteitä siitä että nämä määrät lisääntyisivät venäjän politiikka tässä ehkä vähän muuttuisi ja tätä mahdollisesti saatettaisiin käyttää jopa tämmöisenä uutena hybridisodankäynnin muotona kysyn vastaavalta ministeriltä onko mitään tarkempaa arviota siitä kuinka paljon venäjällä tällä hetkellä arvioidaan olevan kolmansien maiden kansalaisia
arvoisa puhemies ensinnäkin venäjällä varmasti puhutaan miljoonista minkä verran venäjällä on maahanmuuttajia kolmansien maiden kansalaisia minä haluaisin kuitenkin nyt suhteuttaa tämän tilanteen totta kai me olemme erittäin huolissamme siitä että noin seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä henkeä on tullut venäjältä suomeen pohjoista reittiä mutta minä uskon ja toivon että tässä on kyse enemmänkin siitä että joku kontrolli on hieman pettänyt ja me me haemme vain vahvistusta sille hyvälle linjalle mikä on ollut venäläisten rajaviranomaisten kanssa että tämä ei ole reitti turvapaikanhaulle jatkossakaan mutta potentiaali venäjällä on tietenkin erittäin suuri jos ihmiset päättävät sieltä lähteä liikkeelle toistaiseksi tilanne on hallinnassa ja teemme kaikkemme että se myöskin pysyy sellaisena

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia

arvoisa puhemies aion ottaa esille muutamia tärkeinä pitämiäni

kiitos puhemies joissa olen muutoin ollut aktiivisesti mukana vaikuttamassa talousarvioesityksistä ei kaikista saa oikein selvää mitä ne käytännössä tarkoittavat yksi sellainen on ulkoministeriön alalla kohta eurooppatiedotuksen määrärahasta momentilla kaksikymmentäneljä yhdeksänkymmentä viisikymmentä pahimmillaan se mitä hallitus esittää tarkoittaa sitä että kaikilta eurooppa järjestöiltä viedään valtion tuki toivottavasti tämä ei sitä tarkoita ja sitä varten olen tehnyt ehdotuksen siitä että korvamerkintä tältä momentilta jatkuisi edelleen eurooppalaisen suomen rahoituksessa ja myöskin vaihtoehto rahoituksessa koska me tarvitsemme kansalaiskeskustelua ja erityisesti tällaisena aikana jolloin euroopassa tapahtuu erittäin paljon isoja asioita tarvitaan kansalaislähtöistä keskustelua ja keskustelua ja tämä ei ole todellakaan aika lopettaa tätä työtä

kolmas aloite josta myöskin haluan muutaman sanan sanoa on junaliikenteen ostoliikenne siitähän täällä on paljon keskusteltu erityistä huolta nyt tässä aloitteessa kannan itä suomen liikenteestä joensuu nurmes liikennettä ollaan lakkauttamassa samoin joensuu varkaus ja nämä haluan palauttaa sitten tuonne talousarvioon että että rautatieliikenne näillä osuuksilla myös jatkuisi joensuu varkaus valtatieyhteyteen viime hallituskaudella tai eduskuntakaudella eduskunta lisäsi kahtena vuonna valtatien peruskorjaukseen varoja yhteensä noin kaksitoista kaksitoista miljoonaa euroa joilla on päästy hyvään alkuun tuon tien perusparannuksessa nyt tarvitaan sitten jatkumoa että tuo liikenneturvallisuudenkin kannalta vaarallinen tieosuus saataisiin todella kuntoon arvoisa puhemies sen lisäksi haluaisin nostaa esiin vielä suomen ja venäjän välisen pelastusyhteistyön myöskään sille ei ole varattu rahaa me kuulimme täällä juuri kyselytunnilla että on mahdollista että yllättäviäkin asioita rajanpinnassa jommallakummalla puolella tai molemmilla puolilla voi tapahtua ja tarvitsemme myöskin tätä viranomaisten välistä entistä parempaa yhteistyötä

puhemies haluan itse nostaa kaksi talousarvioaloitetta esille

määrärahan lisäämisestä maanpuolustusjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen kyse on vajaasta neljästäsadastatuhannesta eurosta ja itse asiassa tällä rahalla on saatu useita tuhansia kertausharjoituspäiviä ja pidän sitä erittäin tärkeänä tässä muuttuneessa maailmanpoliittisessakin tilanteessa ja myös senkin näkökulman mukaisesti että olemme yhdessä sitoutuneet siihen että uskottavasta maanpuolustuksesta pidetään kiinni pidän tätä aloitetta erittäin kannatettavana toinen on sitten

on neljästä miljoonasta eurosta ja eduskunta on yksimielisesti päättänyt juhlaistunnossaan muutama vuosi sitten että pidämme huolen kaikista näistä kunniakansalaisista ja siitä että he saavat kuntoutusta nyt näyttää siltä että rahat eivät eivät tulisi riittämään näiden leikkausten myötä ja toivon että eduskunta on sanansa mittainen tässäkin ja oikaisee tämän hallituksen leikkauksen täällä eduskunnan käsittelyssä arvoisa puhemies aivan lyhyesti loppuun kehitysyhteistyöstä siellä järjestöt tekevät pienillä rahoilla tehokasta työtä ja ja tässä ulkoasiainvaliokunta on jo omassa käsittelyssään nostanut esille nimenomaan kansalaisjärjestöjen tekemän työn toivon että sieltä voisi vielä löytyä ratkaisu niin että ne saisivat nämä rahat ja pystyisivät jatkamaan sitä työtä jota itse asiassa hyvinkin laajasti suomalaiset tukevat eli nimenomaan sitä työtä missä mennään sinne paikan päälle autetaan ja pienilläkin summilla saadaan isoja

arvoisa rouva puhemies tulin sen takia että olemme tehneet talousarvioaloitteen määrärahan lisäämisestä vähimmäismääräisiin sairaus ja vanhempainpäivärahoihin sekä vähimmäismääräisiin kuntoutusrahoihin tämä koskee nimenomaan kaikkein pienituloisimpia lapsiperheitä opiskelijaperheitä ja monia kuntoutustuella olevia perheitä ja ihmisiä perusturvan tarkoituksena on mahdollistaa kaikille riittävä toimeentulo ja elintaso tiukassakin taloustilanteessa pitää hyvällä yhteiskuntapolitiikalla estää ihmisten ajautuminen köyhyyteen lapsiperheköyhyys on suomessa jälleen kasvussa lapsiköyhyys on jatkuvasti kasvanut huolimatta siitä että yleinen tulotaso on noussut köyhissä perheissä kasvavien lapsien määrä on lähes kolminkertaistunut tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulta alkaen työttömyys ja alhainen tulotaso lisäävät lapsen köyhyysriskiä tällä hetkellä myös köyhyysrajan alapuolella elävien työssä käyvien määrä lisääntyy heitä on suomessa arviolta yli puoli miljoonaa kasvu johtuu muun muassa pätkä ja vuokratöiden yleistymisestä perheillä joissa joissa eletään yhden pienituloisen mahdollisesti vain pätkätöitä saavan aikuisen tuloilla ei ole mahdollisuutta säästää vaan kaikki tulot menevät kulutukseen perusturvan kehittäminen on välttämätöntä jotta eri elämäntilanteissa olevat ihmiset saavat siitä arkensa tukea ilman tarvetta tukeutua pitkäaikaiseen toimeentulotukeen lapsiköyhyys on yleisintä yksinhuoltajaperheissä sekä perheissä joissa lapset ovat alle kolmevuotiaita köyhissä perheissä elävien lasten määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi köyhyydessä elää yli satakolmekymmentätuhatta lasta pikkulasten vanhempien osuus alemmissa tuloluokissa on kasvanut selvästi muun muassa vaikean työllisyystilanteen takia joka toisessa köyhässä lapsiperheessä huoltaja käy töissä köyhyys vaikuttaa muun muassa lapsen kehitykseen ja terveyteen edellisen laman aikaan säästettiin lasten ja perheiden peruspalveluista sen seurauksena korjaavia palveluita tarvittiin entistä enemmän ja kulut kasvoivat hallituksen leikkauspolitiikka ajaa nyt ihmisiä jälleen ahdinkoon kasvavassa määrin viime hallituskaudella hallitus teki merkittävän korotuksen työmarkkinatukeen ja työttömyyspäivärahan tasoon sitä edellisellä vaalikaudella eduskunta korotti alimpia äitiys ja vanhempainpäivärahoja sairauspäivärahaa sekä kuntoutusrahaa työmarkkinatuen tasolle jotta lapsiperheiden ja pitkäaikaissairaiden köyhyysriskiä voidaan vähentää on tärkeää korottaa vähimmäismääräiset sairaus ja vanhempainpäivärahat ja kuntoutusrahat jälleen nykyisen työmarkkinatuen tasolle vuonna kaksituhattaneljätoista vähimmäismääräisen päivärahan taso oli kaksikymmentäkolme pilkku yhdeksänkymmentäkaksi euroa ja työmarkkinatuen taso kolmekymmentäkaksi pilkku kuusikymmentäkuusi euroa etuuksissa on erilainen kertymisperuste joten korotuksen tarve olisi tietojemme mukaan noin neljä pilkku seitsemäntoista euroa päivässä vahvistamalla ensisijaisia etuuksia näin merkittävästi voidaan myös vähentää toimeentulotuen tarvetta tästä syystä olemme esittäneet omassa talousarvioaloitteessamme vähimmäismääräisiin sairaus ja vanhempainpäivärahoihin sekä vähimmäismääräisiin kuntoutusrahoihin kaksikymmentäviisi miljoonaa

arvoisa rouva puhemies

vahvistamisesta ja siinä käytetään sanaa transseksuaali joka on vanhentunut ja virheellinen ja perustuu englanninkielisen termin transsexual käännökseen oikea ja korrekti termi on transsukupuolinen joka siis viittaa selkeämmin siihen että kyse on henkilön sukupuolesta eikä seksuaalisesta suuntautumisesta tämän nimen muuttaminen sinällään ei korjaa tämän lain sisältöä tai muuta sitä vaan muuttaa ainoastaan nämä käytetyt termit ajanmukaisiksi ja oikeiksi olen itse tehnyt kirjallisen kysymyksen myös translain uudistamisesta tällä kaudella ja saanut siihen myös vastauksen rehulalta heinäkuussa yhdeksäs päivä sen mukaisesti

edellisellä kaudella ollut esitys translain uudistamisesta olisi ehkä vaaleanvihreän valon sävyttämänä tämänkin hallituksen asialistalla mutta vahvaa vakuutta ei kyllä tästä vastauksesta saa toivoisin että tämänkin asian osalta päästäisiin siihen tilanteeseen mikä tätä aikaa ja tämän ajan mukaisuutta vastaisi mutta ensisijaisesti toivon että tälle aloitteelle löytyisi kannatusta ja edes tämän nimen osalta päästäisiin nykyaikaiseen käytäntöön

hyvästä lakialoitteesta tämä on todella tärkeä aloite ja vähintäänkin olen sitä mieltä että tämä lain nimike pitäisi ehdottomasti muuttaa kuten tässä lakialoitteessakin vaaditaan mutta kuten edustaja parviainen totesi translaki sisältää nykyisellään myös paljon muita merkittäviä epäkohtia translaki rikkoo räikeästi perus ja ihmisoikeuksia muun muassa vaatimuksellaan transsukupuolisten sterilisaatiosta sukupuolen vahvistamisen yhteydessä edelleenkin todella vuonna kaksituhattaviisitoista meillä on olemassa ihmisryhmä jolta vaaditaan lisääntymiskyvyttömyyttä jotta he voivat vahvistaa oman sukupuolensa

ovat merkittäviä ihmisoikeuskysymyksiä ja todella toivon että eduskuntapuolueista löytyy tahtoa ja halua puuttua näihin ihmisoikeusloukkauksiin mennä eteenpäin tämän lain osalta avata sitä myös laajemmin tätä lakiahan ollaan nyt joka tapauksessa avaamassa sen takia että

sosialidemokraateilta on lähtenyt tästä kirjallinen kysymys eli allekirjoittanut edustajat nurminen räsänen ja razmyar ovat kysyneet asianosaiselta ministeriltä tämän translain uudistamisesta sen kohtalosta nyt samaan aikaan kuin tätä tasa arvoista avioliittolainsäädäntöä laitetaan voimaan mutta vielä lopuksi kiitän edustaja mäkelää tästä lakialoitteesta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies vaikka kyseessä on

allekirjoittaneen allekirjoittama lakialoite voi tätä käsitellä sosialidemokraattisen ryhmän tekemänä vaihtoehtobudjettiin vaihtoehtobudjettiin liittyvänä lakialoitteena me esitämme muutoksia tuloverolakiin erityisesti kahdesta kohtaa perusvähennyksen osalta ja toisaalta edustaja heinonen nyt on käsittelyssä sdpn vaihtoehto tuloverolaiksi eli toinen keskeinen kohta on eläketulovähennyksen muuttaminen hienoa että edustaja heinonen jäi saliin

itse tässä hallituksen esityksessä tuloverolaiksi ensi vuodelle on myös oikeansuuntaisia elementtejä tämä työtulovähennyksen kasvattaminen on oikeansuuntainen päätös näissä olosuhteissa tässä tilanteessa suomi tarvitsee kotimaista kysyntää kotimaisen kysynnän kasvua koska on niin että tällä hetkellä meidän taloutemme etenkin työllisyys lepää aika pitkälle nimenomaan kotimarkkinoiden varassa kun vienti ei vedä kuitenkin on niin että esitämme myös perusvähennyksen korottamista se tarkoittaisi sitä että esimerkiksi päivärahatuloa saavien nettomääräiset vuosiansiot kasvaisivat noin kuudellakymmenellä eurolla vuodessa verrattuna hallituksen esitykseen tämän esityksen taloudellinen vaikutus olisi noin yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa yhdeksänkymmenen miljoonan euron verovähenemä kunnallisverotukseen se on oikeudenmukaista tässä tilanteessa kun toimimme tämän perusvähennyksen kanssa jota muuten edellisellä hallituskaudella korotettiin neljä kertaa joka ikisenä vuotena siis joka ikinen vuosi viime vaalikaudella kun sosialidemokraattinen valtiovarainministeri esitteli budjetin joka ikisessä talousarvioehdotuksessa

vanha viisaus on se että jos annat kymmenen euroa pienituloisille niin voi olla varma että kaupassa lauantaimakkara vaihtuu gotleriin kun taas sitten suurituloisemmilla esimerkiksi yli kansanedustajan tulotasoilla joiden verotus suhteessa tähän vuoteen kevenee hallituksen esittämien muutosten johdosta vain mennä joukon jatkoksi eivätkä mene kotimaiseen kysyntään tässähän itse asiassa jos puhutaan verotuksen oikeudenmukaisuudesta kasvu kotimainen kysyntä ja oikeudenmukaisuus lyövät kättä siis jos pidämme huolen siitä että pieni ja keskituloisten ostovoimasta pidetään kiinni esimerkiksi nyt sdpn esittämällä tavalla se varmimmin turvaa sen että se euro jonka me nyt täällä käytämme

menee varmasti sinne kulutukseen ja sitä kautta työllisyyteen ja sitä kautta syntyy positiivisia vaikutuksia eli verotuksen oikeudenmukaisuus ottamalla suurituloiset ja rikkaat paremmin mukaan toisin kuin hallitus tekee ja käyttämällä edes osan siitä rahasta tai kaikki erityisesti pienituloisten ja keskituloisten verotuksen keventämiseen tukee myös kotimaista ostovoimaa koska voimme varmistua tällä siitä että se raha menee kiertoon

kun vielä ennen vaaleja kokoomus sanoi että on perusprinsiippi että tulevalla vaalikaudella eläkkeensaajien ja palkansaajien välistä veroeroa ei lähdetä kasvattamaan siis ne veroratkaisut jotka helpottavat palkansaajatilannetta kuuluvat myös eläkkeensaajille se oli kokoomuksen perusprinsiippi ennen vaaleja

aivan äimän käkenä sehän puuttuu täältä hallituksen esityksestä mutta ei huolta edustaja heinonen minä tiedän että tekin olitte ja olette edelleen varmasti tämän perusfilosofian takana ja jos olette niin tiedän että tästä salista löytyy ainakin kaksi edustajaa jotka tätä sdpn tekemää lakialoitetta kannattavat ne ovat nimittäin edustaja zyskowicz ja edustaja heinonen ja tietenkin valtiovarainministeri stubb koska tämä lakialoite on juuri sen suuntainen kuin mitä kokoomus ennen vaaleja puhui uskallan odottaa laajaa tukea hyvät edustajakollegat tämän sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän tekemän lakialoitteen edistämiseksi nimittäin ne hyödyt jotka nyt palkansaajille tulevat jäisivät eläkkeensaajilta saamatta tässä tilanteessa ja sen takia tätä esitämme tämä käytännössä tarkoittaa sitä että esimerkiksi keskimäärin noin tuhannenviidensadan euron

ensi vuonna hallituksen esityksen mukaan kiristyy noin eurolla ellei tätä sdpn tekemää lakialoitetta huomioida hallitus on siis unohtanut eläkkeensaajat kokonaan ja voi sanoa että nyt tämä esitys jonka hallitus on tehnyt talousarvion yhteydessä eriarvoistaa erityisesti keskituloiset eläkkeensaajat ja palkansaajat keskenään suomessa on tällä hetkellä lähes yksi pilkku viisi miljoonaa eläkkeensaajaa se on yli neljäsosa suomalaisista keskimääräinen eläke on todella noin tuhatviisisataa euroa kuussa mutta noin neljännes eläkeläisistä saa eläkettä alle tuhat euroa kuussa heihin tämä perusvähennyksen nosto puree

eläkkeensaajien eriarvoistaminen ei käy työuransa jo tehneet on muistettava samoin kuin työssä olevat voi sanoa että hallituksen raippa osuu myös monin muin tavoin kohtuuttomasti eläkkeensaajiin vaikkapa asumislisän heikennys lääkekorvauksen alennus asiakasmaksujen nostot sattuvat kipeästi varsinkin pienituloisten mutta myös keskituloisten eläkkeensaajien arkeen me edellytämme että asumistuki ja lääkekorvaukset pidetään nykyisellä tasolla niistä äsken keskustelimme talousarvioaloitteiden yhteydessä eikä asiakasmaksuja se pihvi tässä lakiesityksessä on että esitämme eläketulovähennystä joka on verrannollinen hallituksen työtulovähennykseen ja pidänkin erittäin tärkeänä sitä että siitä perusfilosofiasta että keskituloisten eläkkeensaajien verotusta ei lähdetä suhteessa palkansaajiin kiristämään pidetään kiinni kun totesin että

nyt tämä hallitus hallitus pistää kärsimään kaksisataaviisikymmentä euroa vuodessa suhteessa palkansaajaan niin sitten jo vähän paremmalla reilun parin tonnin eläkkeellä tämä ero on kaksisataakahdeksankymmentä euroa kuussa mitä tulee

tämän eläketulovähennyksen osalta on aina hyvä esittää kysymys mitä tämä maksaa tämän mallin toteuttaminen maksaa valtiontaloudelle arviolta noin viisikymmentä miljoonaa kunnallistaloudelle sataviisikymmentä miljoonaa mutta noin tuhatviisisataa euroa kuukaudessa tienaava eläkkeensaaja hyötyy tästä sdpn eläketulovähennyksestä vuositasolla noin kaksisataa euroa kuussa samoin esimerkiksi kaksituhatta euroa tienaava eläkkeensaaja hyötyy tästä sdpn esityksestä jos tämä lakialoite tulisi hyväksyttyä tämä on todellakin osa meidän vaihtoehtobudjettiamme ja kun saamme vielä valiokuntien kuulemisessa aivan viimeisimmät lukemat yhteen niin toteamme että nämä nyt esitetyt muutokset tässä lakialoitteessa toimivat niin sanotusti pohjana ja kun teemme sitten vielä lopullisen työn jossa laskemme tulot ja menot yhteen ja teemme sen vaihtoehdon joka muuten tulee perustumaan pienempään velkaantumiseen ensi vuoden osalta kuin hallituksen vaihtoehto ja se vaihtoehto tullaan esittelemään

mutta halusimme tuoda tämän keskusteluun nimenomaan lakialoitteena koska tämän asian merkitys siis eläkkeensaajien ja palkansaajien eriarvoistava verokohtelu erityisesti ottaen huomioon keskeisen hallituspuolue kokoomuksen lupaukset ennen vaaleja on niin suuri että totesimme että tämä ansaitsee ihan varsinaisen lakialoitteen näiden asioiden korjaamiseksi joten arvoisa puhemies todella

itse asiassa uskon että tästä salista löytyy enemmistö sille että keskituloisten eläkkeensaajien ja palkansaajien verotusta ei lähdetä eriarvoistamaan kun keskustan osaltahan tietysti tiedettiin että keskustahan jo ennen vaaleja oli sitä mieltä että keskituloisen eläkkeensaajan pitääkin maksaa enemmän niin jos unohdamme keskustan niin uskon että tälle lakiesitykselle löytyy tästä salista varmasti laajaa kannatusta ja suurimman kannatuksen uskon löytyvän edustajista zyskowicz ja heinonen arvoisa puhemies tässä

arvoisa rouva puhemies

vielä kerran tulla käyttämään tämän puheenvuoron ja tulen muuten käyttämään jatkossakin ellei hallitus korjaa tätä ikävää ja varsin räikeää valuvikaa mikä nyt on jäämässä eläkkeensaajien ja palkansaajien verotuksen välille tämä on epäreilu valuvika ja se pitää korjata puhemies kuten ryhmäpuheenjohtaja lindtman totesi tässä meidän kaikkien sosialidemokraattien yhteisessä lakialoitteessa toden totta lähdetään siitä periaatteesta mikä on jo pitkään ollut vallalla ja mitä kaikki ennen vaaleja ovat puhuneet eläkkeensaajien tilaisuuksissa että että on reilua että eläkkeensaajaa ei aseteta palkansaajaan nähden heikompaan asemaan verotuksessa

myös esimerkiksi lukuisiin eläkkeensaajiin kohdistuviin leikkausiin niin yhteissummana on kyllä varsin kylmää kylmää kyytiä suomalaisille eläkkeensaajille tämä tilanne on ihan aidosti todella huolestuttava ja nämä ovat mielestäni vääriä arvovalintoja toivon että näitä voi hallitus vielä omalta osaltaan korjata ja miettiä puhemies minäkin haluan tässä

oikeastaan palata vielä kerran keskusteluun muutamien päivien taakse tästä samasta asiasta silloin se jäi hieman kesken toisessa yhteydessä me keskustelimme tästäkin asiasta lisätalousarvion yhteydessä ja aiemmin silloinhan kysyimme kuka tätä loppujen lopuksi haluaa koska kokoomuksellahan tunnetusti puheenjohtaja stubbin suulla oli perusfilosofia se että eläkkeensaajaa ei aseteta epäreiluun asemaan hämmästelimme että kun valtiovarainministeri stubb tekee heti vaalien jälkeen esityksen tämä perusfilosofia on kääntynyt ihan ympäri satakahdeksankymmentä astetta ja muuttunut ihan toisenlaiseksi filosofiaksi kuka tätä sitten lopulta halusi että näin käy kokoomusko itse halusi vai keskustako halusi vai perussuomalaisetko halusivat kaikki ovat tämän hyväksyneet silloin tuli varsin outo tunne kun edustaja zyskowicz täällä melkeinpä suoraan sanoi että kyllä se tunnettua oli että keskustahan ennen vaaleja halusi nimenomaan tätä työtulovähennystä teimme sen johtopäätöksen että selvä näin tämä on sitten varmasti mennyt kokoomus petti lupauksensa käänsi takkinsa ja asetti sitten keskustan tähän ikään kuin niin että tämä on heistä lähtöisin mutta sitten se hämmästytti koska sen jälkeen kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja satonen käveli tälle samalle puhujakorokkeelle ja rupesikin puolustelemaan

pari kolme viikkoa sitten huomasin sellaisen tiedotteen julkisuudessa kahdelta kokoomuksen ilmoittivat että tämä valuvika pitää tulevaisuudessa korjata huom tulevaisuudessa korjata tässä on nyt käsillä tämä hetki ja sen pystyy korjaamaan nyt ja minä todella nyt vetoan teihin arvoisat hallituspuolueiden edustajat edustaja heinonen ja kumppanit täällä minä vetoan teihin korjatkaa tämä valuvika tässä ja nyt koska se voisi olla reilun pelin mukaista paitsi siksi että se on väärin myös siksi että ennen vaaleja kuitenkin varmasti äänestäjät edellyttävät että ne asiat mitä silloin puhutaan myös pitävät

arvoisa puhemies tuossa vaalikampanjaa käydessä tapasin tietenkin melko lailla paljon eläkeläisiä vaaliteltoilla toreilla ja hämmästyin miten pessimistisiä useimmat heistä olivat moni sanoi että kaikki haluavat heitä mielistellä nyt juuri ennen vaaleja ja tarjoilevat vaalikarkkeja mutta heti kun vaalit on käyty heidät unohdetaan yritin lohdutella että eihän se nyt voi näin olla mutta nyt on kyllä pakko tulla aivan toisiin ajatuksiin ikävä tunnustaa että seniorien pessimismi on aiheellista erityisen räikeä tämä pettymys on varmasti heille jotka ottivat tosissaan sen että kokoomus viikkoa ennen vaaleja sekä puheenjohtaja stubbin että edustaja zyskowiczin agg ressiivisella kampanjalla pääministeri sipilän tai silloisen puoluejohtaja sipilän kimppuun siitä että hän ei ollut sitoutunut siihen että nostaa eläkeläisten tulotasoa samassa tahdissa kuin palkansaajien käteenjääviä ansioita toisin sanoen tämä aivan juuri vaa lien alla televisioväittelyissä oli kokoomukselle se kaikkein tärkein ykkösteema jolla haluttiin vakuuttaa äänestäjät siitä että että tämä on se se merkittävin epäkohta ja se ehdottomasti olennaisin asia kuten stubb myöhemmin sanoi ja siinä yhteydessä sanoi se perusfilosofia jolla kokoomus lähtee lähtee hallituskauteen jos se sen vallan saa aika moni eläkeläinen varmaan uskoikin että että kokoomus sanansa pitää kuten edustaja viitanen tuossa äsken sanoi tästä asiasta keskusteltiin täällä viime viikolla ja erityisen hämmästyttävää oli se että kävi ilmi että kokoomuksella on tällä hetkellä kolme voimassa olevaa kantaa tähän samaan asiaan siis siihen asiaan joka juuri ennen vaaleja oli se ykkösteema se perusfilosofia se sellainen josta ei tingitä joka on pyhä asia nyt yhtäkkiä täällä salissa sanoisinko viidentoista minuutin sisään ilmeni

pitänyt toteuttaa ja sitten kolmannet jättivät tiedotteen jossa he halusivat korjata ja palauttaa tämän asian nyt siis kokoomuksessa on kolme voimassa olevaa erilaista mielipidettä asiasta joka oli äärimmäisen tärkeä ennen vaaleja joten ei liene kohtuutonta edellyttää että puheenjohtaja stubb nyt sanoisi aivan selvästi mikä näistä kolmesta nyt on se virallinen kanta mitä kokoomus haluaa eläkeläisten tulojen suhteessa pitää olla silloin meidän meidän ei tarvitsisi täällä arvuutella mikä näistä kolmesta on voimassa edustaja zyskowicz mainitsi täällä salissa siinä samassa yhteydessä että eläkeläisten asema heikkenee vain suhteessa palkansaajiin jo tuolloin ajattelin että olisikohan tähän pitänyt puuttua mutta tarkistin asian ja eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan käy jopa niin että eläkeläiset menettävät absoluuttisesti tulojaan tähän vuoteen verrattuna kahdentuhannen euron kuukausitasolla eli eli kyllä tämä epäsuhta suorastaan kasvaa ja kasvaa myös suhteessa nyt olemassa olevaan tilanteeseen varsinkin kun otetaan huomioon sitten se että lääkekorvauksien omavastuu kasvaa samoin kuljetusten ja myöskin kunnat saavat periä hoidosta suurempia korvauksia on siis ikävä kyllä todettava että nämä pessimistiset eläkeläiset olivat oikeassa kun he epäilivät silloin vaalien alla että heidät sitten unohdetaan ehkä kuitenkaan hekään eivät voineet kuvitella miten kalliiksi se vaalikarkki käy sen karkin hinta oli kaksisataaviisikymmentä euroa

ovat myös valmiit tukemaan toisiansa verotuksen hyväksyttävyydelle myös erityisen merkittävää on että verorasitteen tulee hyväksyttävällä tavalla ottaa huomioon eri väestöryhmien kantokyky eläkeläisväestön osalta verokysymys on ollut yksi eniten esillä olevia asioita viime vuosien aikana vuoden kaksituhattaseitsemän eduskuntavaaleja lähestyttäessä tästä puhuttiin erityisen paljon silloin oikeastaan kaikki suuret puolueet ehkä jopa kaikki puolueet hyväksyivät sen periaatteen että eläkeläisten tuloja täytyy verottaa lähtökohtaisesti samojen periaatteiden mukaisesti kuin palkansaajien tuloja verotetaan sama kohtelu verotuksessa työtuloille ja eläketuloille tämän mukaisesti verotuksessa tehtiin asteittain korjauksia joissa eläkeläisten tulojen verokohtelua parannettiin viime eduskuntavaaleja ennen tämä asia nousi myös vahvasti esille silloinhan keskusta lanseerasi tämän ajatuksen työtulovähennyksen lisäämisestä verotuksessa ja sitten kokoomus tarttui tähän hyvin hanakasti muistan hyvin useammankin puheenvuoron kokoomuksen riveistä vain runsas puoli vuotta sitten alkuvuodesta kaksituhattaviisitoista ja vielä maaliskuussa ja huhtikuussakin kokoomus oli aivan pöyristynyt siitä että tämä tämä keskustan veromalli tarkoittaisi sitä että eläkeläiset asetettaisiin eriarvoiseen asemaan suhteessa työssä oleviin eikö ollut näin näin oli ja ja todella siis sanoisin jopa lähellä suuttuneita puheenvuoroja käytettiin kokoomuksen puheenjohtaja silloinen pääministeri stubb käytti julkisestikin puheenvuoroja ja television vaalitenteissä ankarasti grillasi tästä asiasta keskustan puheenjohtaja sipilää kun kuunteli niitä sipilän vastauksia sipiläkin ainakin oli antavinaan ymmärtää että kyllä tasaveroisesti tullaan eri väestöryhmiä kohtelemaan siksi olikin erinomaisen suuri yllätys kun sitten jouduin huomaamaan vaalien jälkeen hallitusohjelmasta että eipä taida nyt kyllä ihan näin käydäkään kuin mitä kokoomus ennen vaaleja puhui eli nyt on tehty se linjaus joka sitten vahvistui budjettiriihessä syyskuussa että eläkeläiset jäävät huonompaan asemaan palkansaajiin nähden jäävät huonompaan asemaan palkansaajiin nähden ja tämähän mielellään hoidettaisiin täysin vaikenemalla tästä ei saisi puhua oikeastaan ettei kukaan eläkeläinen edes huomaisi mitä ollaan tekemässä ja varmaan tähän vaikenemisen kulttuuriin kuuluu sekin että että ei näy yhtään paikkaa täällä keskiviivan oikealla puolella olisi kansanedustaja paikan päällä ei ole keskustalaisia enkä näe kyllä yhtään kokoomuslaistakaan paikallaan istumassa ei nyt ole kyllä yhtään ministeriäkään mutta sen nyt tietysti voi ymmärtää koska hallituksellahan on tämä sote ratkaisu ja sekin on tietysti tärkeä ja aikataulun mukaisestihan se varmaan tänään piti saada valmiiksi joten siinä on paineita joten mielellään tämä hoidettaisiin vaikenemalla ja toivottaisiin ettei tästä kukaan puhuisi mutta ajattelen että kyllä tästä täytyy puhua ja siihen myös tämä edustaja lindtmanin ja muiden allekirjoittajien jättämä lakialoite tähtää tämähän nimittäin eläketulovähennyksen oikaisulla voidaan tehdä ja sitä kautta noudattaa niitä periaatteita ja niitä lupauksia joita vaaleja ennen asiassa tehtiin tässähän käy sillä tavalla että tämä menee pikkuhiljaa ihmisten tietoisuuteen nythän ei olla vielä ensi vuodessa mutta mutta jos tämä todella menisi lävitse toivon että tämä epäoikeudenmukainen kohtelu ei mene lävitse ja

toivon että tämä edustaja lindtmanin laki aloite tulee hyväksyttyä ja ja sitä kautta asia korjataan niin kyllä ennustan että sitten kun uudet verokortit otetaan ensi vuoden alussa käyttöön mahtaa olla helmikuussa niin niin tulee kyllä aika lailla kitkerää palautetta maamme puoleltatoista miljoonalta eläkeläiseltä ja sitten aletaan kysyä vaalipuheiden perään kysytään sen perään että mitäs vaaleissa tuli luvattua ja ketkä ovat näiden lupausten takana sitten tullaan tähän että kun on niin paljon perussuomalaisia syytetty takinkääntämisestä kreikka hana ei mennytkään kiinni vaan tuli soini ykkönen eivät muuttuneet tuhat euroa pienemmät etuudet verottomiksi oikein nämä palkansaajan oikeudetkaan lähteneet kukoistamaan vaan lähti tulemaan pakkolainsäädäntöä ja en tiedä viedäänkö kohta sekin oikeus että saa lauantai iltana ottaa sen pienen naukun onko sekin seuraavassa vaiheessa lahtauslistalla niin vähemmän on puhuttu siitä aika isosta huijauksesta joka tässä eläkeratkaisussa on syntynyt tämä koskee sitten suoraan kokoomusta kokoomus täysin vastoin vaalilupauksiansa on lähtenyt tielle jolla eläkeläisten verotus tulee suhteellisesti kiristymään verrattuna palkansaajiin no näinhän tämä on minä kuulun myös niihin hämmästyneisiin kun tällä viikolla lisäbudjetin yhteydessä samasta teemasta käytiin keskustelua kuultuani sen lyhyen keskustelun aikana kokoomuksesta kolme eri kantaa kolme eri kantaa siihen miten pitäisi olla ensimmäinen kantahan oli sellainen jonka edustaja zyskowicz kertoi että hallitusneuvotteluissa nyt vain kävi näin kun keskusta oli suurin ryhmä niin ymmärsin että keskusta sai tahtonsa lävitse ettei tämä ollut oikeastaan kokoomuksen tahto mutta että kokoomuksella voima ei riittänyt asian estämiseen sitten kävikin niin että edustaja satonen joka on kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja tuli saliin ei ollut ilmeisesti kuullut tätä edustaja zyskowiczin puheenvuoroa ja käytti ilmoitti että oikeastaan tämä onkin oikea kanta hän oli britanniaan tutustunut ja hän oli britanniassa löytänyt sellaisen mallin että oli tämmöinen työtulovähennystä muistuttava vähennys ja ja näin kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja sanoi että oikeastaan tämä onkin fiksua politiikkaa ja salissa silloin istunut kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja edustaja zyskowicz piti suunsa kiinni eikä maininnut yhtään mitään enkä tiedä ovatko nytkään ehtineet puhua kumpi kanta tässä nyt sitten on oikea oliko tämä niin että kepu jyräsi tässäkin niin kuin nyt taitaa jyrätä sotessakin kantaansa lävitse vai oliko niin että että oikeastaan kokoomus tätä loppujen lopuksi tavoitteli sitten minäkin huomasin julkisuudesta että kokoomuksen kansanedustajat olivat kokoomuksen ryhmätoimiston lähettämässä tiedotteessa todenneet että tämähän on epäkohta joka pitää korjata joo mielenkiintoista tässä oli että epäkohta joka pitää korjata pitää korjata vasta sen jälkeen kun se epäkohta ensin luodaan eli ensin pitää tehdä ensi vuoden veroratkaisut joissa eläkeläiset saavat huonomman kohtelun kuin työssä olevat ja sitten sen jälkeen voidaan myöhempinä vuosina palata siihen että tämä epäkohta korjataan no tämähän on ikiliikkuja ikiliikkuja tämä on tietysti vähän samanlainen keksintö kuin mitä kokoomus teki täällä palkkapuolella vuoden kaksituhattaseitsemän vaalien jälkeen että ensin kiihotetaan ihmisiä vaatimaan lisää palkkaa ja sitten kun ihmiset toimivat kehotuksen mukaisesti sanotaankin että tämä oli paha juttu että näin isoja palkankorotuksia maksetaan että ne syövät kilpailukyvyn ja sitten ruvetaan leikkaamaan niitä palkkoja seuraavaksi pois eli siis joku logiikka tässä on palaan tähän että verotuksen oikeudenmukaisuuden kannalta on iso kysymys että että eri väestöryhmiä kohdellaan yhtenäisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti toivon että nyt kuulemme hallitukselta tämän lakialoitteen käsittelyn yhteydessä olemmeko sitoutuneet siihen edes kaikki suuret puolueet että eläkeläisten ja työssä olevien verotus tapahtuu samojen periaatteiden mukaisesti ja samansuuruinen eläketulo ja samantuloinen palkkatulo tulevat yhtäläisesti verotettua vai onko niin niin kuin täällä vähän edustaja satonen viittasi että oikeastaan näin tämän ei pidä ollakaan vaan että pitääkin olla niin että palkkatyössä olevia verotetaan kevyemmin kuin kuin eläkkeellä olevia ja heti kun on kuultu tämä hallituksen kanta niin uskon että se helpottaa sitten suhtautumista tähän edustaja lindtmanin ja monien muiden kansanedustajien lakialoitteen käsittelyyn jos hallitus on valmis hyväksymään tämän periaatteen että kohdellaan samalla tavalla niin silloinhan tämä edustaja lindtmanin lakialoite on syytä hyväksyä

että eläkkeensaajia kohdellaan samalla tavalla kuin palkansaajia näin puheenjohtaja stubb kertoi eläkkeensaajille käsi sydämellä ennen vaaleja se puhemies mikä tässä nyt mielestäni on vähän tämän hallituksen nykymeininkiä liikaakin kuvaavaa on se että ensin halutaan väen vängällä aiheuttaa ongelma ja sitten kenties kun on ensin väen vängällä aiheutettu ongelma ehkä korjataan tai ollaan korjaamatta nyt on sitten ongelmia joita ei olisi pitänyt edes tuoda tänne näitä veronkiertolakeja sun muita mistä kyselytunnilla oli jo puhe miksi niitä täytyy ylipäänsä tuoda voisitteko nyt että korjatkaapa nyt jo välittömästi ennen kuin tämä ongelma sitten aiheutetaan tässä mielestäni kyllä niin kuin sanottu on kysymys aika isosta huijauksesta minä olen siitä hyvin pahoillani koska kuitenkin meidän eläkkeensaajaväestömme on tätä maata rakentanut ja ja minusta on tärkeää että me pystymme pitämään sanamme heille minusta on myös tärkeää että politiikan arvovalinnoissa me kunnioitamme meidän seniorikansalaisiamme ja siksi mielestäni tämä vähän sirkukselta näyttävä temppuilu tulisi nyt hallituksen toimesta peruuttaa kuten sanottu viime kädessä jos kokoomus haluaa pitää tämän takinkääntönsä

sitten tämän sdpn aloitteen taakse tulla ja tämä asia myöskin peruuttaa

arvoisa puhemies edustaja heinäluoma ei tuossa äsken havainnutkaan salin oikeassa reunassa ketään mikä johtui siitä että edustaja heinonen oli hakeutunut edustaja lindtmanin viereen salin toiselle puolelle ehkä turvapaikkaa hakien vaikka hyvin ylhäiseltä korkeudelta edustaja heinäluoma tätä asiaa tarkkaili hallituspuolueet ovat hiljaa ja sitähän en ihmettele eläkeläisiä ei kohdella yhdenvertaisesti palkansaajiin nähden tämä varmasti tulee kokoomusta ja perussuomalaisia vastaan että he ovat yhtyneet keskustan kantaan että eläkeläisiä ei pidä kohdella yhdenvertaisesti palkansaajiin nähden tämä edustaja lindtmanin ensimmäisenä allekirjoittama talousarvioaloite korjaisi tilanteen eläketulovähennystä laajentamalla ilmaistahan se ei ole ja hallituspuolueiden odotettu vastaväite on se että rahaa ei kerta kaikkiaan ole tosiasiahan on kuitenkin se että kyseessä on arvovalinta

samaan aikaan on varaa laskea autoveroa eli uusi auto niille joilla on varaa ilmeisesti autoa pienempi tai halvempi ostos ei hallitukselle kelpaa sellainen johon eläkeläisellä olisi varaa sellainen jota eläkeläinen kasvaneella ostovoimallaan voisi ostaa ja saada aikaan kulutukseen kaivattua kysyntää

kun katselen tätä istuntosalia ja sen oikeata laitaa jossa siis edustaja heinonen on nyt paikallansa mutta jossa ei ole ketään muita ei yhtään kokoomuslaista onko täällä yhtään perussuomalaistakaan paikan päällä niin joudun toteamaan että onhan tämä mielenkiintoinen ja hyvin harvinainen ilmiö että näin isosta asiasta joka koskee yhtä pilkku viittä miljoonaa ihmistä josta puhutaan ei haluta osallistua keskusteluun ollenkaan tältä kannalta ihmettelen myös sitä että edustaja heinonen joka yleensä on aika kärkäs käyttämään puheenvuoroja ja ja pitää huolta oikeuksistaan että hän saa puheenvuorot ei jostain syystä halua nyt puhua ollenkaan hän ei halua puhua ollenkaan kun mietin mistä tämä johtuu niin keksin tähän yhden yhden ehkä ymmärrettävän syyn ja se syy on se että teillä on huono omatunto tekin koette että tämä on väärä päätös väärä linja jota hallitus nyt toteuttaa tekin koette että näin ei pitäisi tehdä ja tekin olette sitä mieltä että pitäisi vaaleissa lausutut lupaukset pitää varsinkin kun ne lupaukset lähtevät ihmisten oikeudenmukaisesta kohtelusta no oli tämä syy mikä tahansa tähän hiljaisuuteen niin kaikissa olosuhteissa olen sillä kannalla että tämähän ei ole oikein eikä tätä mitenkään voida hoitaa hiljaisuudella olen itse sitoutunut siihen että pidän tästä kyllä johdonmukaisesti meteliä niin kauan että tämä asia korjataan niin kauan edustaja tähän palataan kaikissa mahdollisissa yhteyksissä tietysti korjausmahdollisuus on siinä että tämä edustaja lindtmanin lakialoite hyväksytään silloin päästään uusiin keskusteluaiheisiin joita niitäkin kyllä riittää tämän hallituksen aikana tuhdisti mutta mutta tämä on iso asia ja haluan että sitä ei vaikenemalla hoideta eikä tätä iltamyöhään piiloteta vaan kyllä tästä täytyy puhua myös päivänvalon aikana

puhemies se on toden totta selvä että me emme tästä vaikene ja me tulemme kysymään tätä joka kerta kun täällä näitä keskusteluja käydään ja tulemme odottamaan vastausta joka kerta ja mieluiten myös tekoja sen puolesta että toimitaan myös vaalien jälkeen niiden lupausten

räikeä lupausten pettäminen mikä tässä on kyseessä erityisesti tämän kaltaisessa asiassa joka on koettu jo jo vuosia vääräksi että näin ei saa olla että eläkkeensaajia kohdellaan verotuksessa epäoikeudenmukaisesti tämä on arvovalinta kuten täällä on todettu

ole sitä mieltä että pitäisi kohdella eri tavalla eläkkeensaajia sanoitte tyyliin tyyliin aivan jolloin palasitte kokoomuksen ennen vaaleja antamaan lupaukseen ja siihen että että tämä on väärä päätös ja olette siitä samaa mieltä minä toivon nyt että viette tätä viestiä kokoomukseen sisään ja viimeistään siinä vaiheessa kun sdpn aloitteesta äänestetään tulisitte sitten äänestämään sen puolesta ellei sitten kokoomusministeri stubb omaa esitystään voisi korjata jo sitä ennen sen mukaiseksi mitä hän lupasi

rouva puhemies että pöytäkirjaan ei nyt jää vääränlainen kuva tästä keskustelusta niin täytyy oikaista se että edustaja heinäluoma antoi kyllä väärän tunnustuksen kollegastaan lähimmäisestään todeten että täällä ei ollut ketään hallituspuolueen kansanedustajaa paikalla olin kyllä paikalla salissa olisi ollut ollut tietysti herrasmiesmäistä se se todeta ja ja laitetaan nyt pöytäkirjaan myös se että kun puhutaan eläkeläisten verotuksesta niin edustaja heinäluoma unohti kertoa sen että täällä istunnossa ei ole paikalla myöskään sdpn puheenjohtaja puheenjohtaja rinne kun puhutaan näin isosta asiasta ja ei sosialidemokraateistakaan kuitenkaan paikalla ole kuin neljä kansanedustajaa kun tämä on iso asia niin niin jää sitten oikea kuva että eivät täällä kaikki sosialidemokraatitkaan paikalla ole hieman itse ihmettelin sitä että edustaja lindtman joka on arvostellut hallitusta siitä että hallituksen esitykset on valmisteltu huonosti äsken kertoi esittelypuheenvuorossaan että tämän aloitteen luvut tarkentuvat myöhemmin eli eli onko tässä nyt sorruttu sitten siihen samaan että on vähän hutiloiden tehty tämä tämä aloite ja itse odotan sitä että tuo tuo

edustaja heinosen puheenvuoro oli mielenkiintoinen

pahoittelen sitä jos jos edustaja heinonen ei ollut paikallaan ja ja siitä jäi se käsitys että hän ei ole ollenkaan salissa joo mutta sitten tämä puheenvuoro oli sillä tavalla kyllä aikamoinen pettymys että ei edustaja heinonen sanallakaan puhunut itse asiasta no voi voi on se nyt kummallista jos te ette saa sanottua oletteko te sen periaatteen kannalla että ja palkansaajia kohdellaan samalla tavalla eläke ja palkka tulevat samalla tavalla tämä on aika yksinkertainen asia edustaja heinonen ei tähän ole vaikeata ottaa kantaa ja kun pystyy kaksi minuuttia puhumaan sieltä ja kymmenen minuuttia tuolta pöntöstä niin kyllä siinä pystyy sanomaan että tämä edustaja heinäluoman esittämä periaate on oikea tai väärä ennen vaaleja teillä oli tähän kyllä vahva kanta että se oli oikea periaate mutta nyt vaalien jälkeen teiltä ei tunnu hohtimillakaan saavan vastausta ei hohtimillakaan saa vastausta mitä mieltä te nyt mahdatte tästä asiasta olla uskon että teidänkin eläkeläisäänestäjänne mielellään kuulisivat teiltä vastauksen kysymykseen onko eläkeläistuloa kohdeltava samalla tavalla kuin työssä olevan tuloa toivoisin että edustaja heinonen ottaisi vielä puheenvuoron ja kertoisi tämän kannan kun on muitakin menoja niin ymmärrän sen että täällä eivät kaikki ole paikan päällä iltaistunnossa se on ihan ymmärrettävää mutta tärkeätähän on se että joka ryhmä katsoo että sillä on edustus ja he ottavat osaa ryhmän kannan kun he kertovat sen kannan niin sitten äänestäjä voi tehdä johtopäätöksiä ja vertailla kantoja nyt me tiedämme mikä on hallituksen esitys se on eläkeläisille huono epäoikeudenmukainen muuttaa tämän aikaisemmin hyväksytyn periaatteen eläke ja palkkatulojen yhdenmukaisesta kohtelusta ja on jäänyt hämäräksi hyväksyvätkö kokoomuksen eduskuntaryhmä ja sen jäsenet tämän hallituksen epäoikeudenmukaisen linjan ei ole tullut vielä vastausta mutta voihan se olla että sitten kun äänestetään siinä heidän vastauksensa sitten nähdään ja ja se on viimeinen hetki varmaankin tähän asiaan sitten ottaa kantaa

edustaja heinonen oli pahoittavinaan mielensä siitä että häntä ei salissa nähty ilmeisesti olen itse tuoreena kansanedustajana hänen silmissään mitätön kun nimenomaan omassa puheenvuorossani juuri siltä varalta ettei pöytäkirjaan jäisi väärää käsitystä siitä

siis kahden kolmesta edustajista yksi kunnianarvoisa edustaja paikalla vielä tähdensin että kyllä hän oli paikalla mutta kun teidän silmissänne eduskunnan entinen puhemies ja puolueemme entinen puheenjohtaja myöskin ministeri ja veteraanikansanedustaja ja vielä eduskuntaryhmän puheenjohtaja ovat niin vaatimaton edustus verrattuna siihen edustukseen jonka teidän puolueenne on suvainnut tänne lähettää keskustelemaan yhden pilkku viiden miljoonan suomalaisen epäoikeudenmukaisesta kohtelusta niin en sitten ihmettele sitä että että näin näin toimitte kyllä täällä on epäsuhta siinä että kokoomuslaiset ennen vaaleja vaaliteltoilla kymmenin ja sadoin piirittivät jokaista eläkeläistä siinä epätoivoisessa toiveessa että he eivät hylkäisi heitä näissä vaaleissa jotka eivät siinä vaiheessa olleet menossa kovinkaan hyvin täällä vaivautuu yksi kokoomuslainen olemaan paikalla ja kunnostautumaan lähinnä välihuudoilla eikä ole vieläkään suostunut ottamaan kantaa itse asiaan eli siihen tuleeko tämä epäoikeudenmukaisuus korjata onko se hallituksen tekemä arvovalinta oikea että uuden auton ostaminen on tärkeämpää kuin keskituloisen eläkeläisen ostovoiman lisääminen jolla voisi hankkia vaikka vähän parempaa

arvoisa rouva puhemies nyt taisi käydä niin että edustaja heinonen kovin huolellisesti ymmärsi väärin haluan pöytäkirjaan merkattavaksi hyvin painokkaasti tässä lakialoitteessa ei ole virheitä tässä lakialoitteessa jos te tämän luette ei ole yhtään virhettä voin lukea vielä tarkalleen ottaen sen ydinkohdan tästä lakialoitteesta esitämme tässä kunnallisveron verotuksen eläketulovähennyksen prosentiksi viisikymmentäyksi ja kertoimeksi yhden pilkku valtionverotuksen eläketulovähennyksen prosentiksi esitämme neljäkymmentäneljä ja kertoimeksi kolmen pilkku yhdeksännen tasan tarkkaan

mitä sitten tulee siihen asiaan jonka heinonen ymmärsi väärin niin totesin että varaamme mahdollisuuden vaihtoehtobudjetin esittelyn yhteydessä tarkentaa vielä tarkkaa mallia koska tilanne on se että kun saimme tämän hallituksen budjettiesityksen siitä on aikaa reilu kuukausi siinä ajassa olemme jo tehneet tämän ja tämä on hyvin pitkälle sen suuntainen kuin se periaate joka tulee vaihtoehtobudjetissa mutta totta kai on niin että kun viimeiset tulot ja menot otetaan yhteen sen takia siinä vaihtoehtobudjetissa varaamme mahdollisuuden tarkentaa ja valiokunnallahan on mahdollisuus tämä tarkentaa kun tämä tuloveroesitys

käsitellään ja sitten vielä totean heinoselle että on se nyt kumma jos hallituksella on oikeus tarkistaa omia lakiesityksiään niin kuin on tapahtunut ja niin kuin näköjään tulee tapahtumaan esimerkiksi tämän harmaan talouden osalta että oppositiolla sitä ei olisi kun tämä on valiokuntakäsittelyssä me emme kuitenkaan ole tätä vetämässä pois niin kuin onneksi tapahtui tämän veropakolaisten armahduksen osalta mutta vaihtoehtobudjetin osalta varaamme oikeuden tarkentaa tässä lakialoitteessa ei ole yhden yhtä virhettä halusin tämän korjattavaksi olisi hienoa jos heinonen ottaisi vielä tähän itse asiaan kantaa oletteko te tämän takana kuten olitte vielä

rouva puhemies kyllä minun toiveeni on sama kuin koko sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan antti lindtmanin että me haluaisimme että kokoomus kertoo kantansa mutta uskon että vielä enemmän kuin me haluaisimme suomalaiset eläkkeensaajat haluaisivat että kokoomus kertoo kantansa vastaa sanoistaan ja korjaa tämän valuvian tämän vakavan valuvian mikä tässä nyt on kun on seurannut historiaa viime vuosina ja tätä keskustelua niin on vain kerta kaikkiaan niin että tämä on koettu yleisesti ottaen eläkkeensaajien keskuudessa hyvin epäreiluksi asiaksi kun joskus aikanaan verotuksen tasot eivät ole olleet yhteneväisiä tästä on keskusteltu aina pitkään ja ehkä juuri siksi tämä sali on aika tyhjä että moni edustaja tunnistaa tämän ongelman ja kokee sen hyvin kiusalliseksi kun nyt tämä veroero revitään tällä räikeällä räikeällä valuvialla taas auki edustaja heinonen teillä on nyt mahdollisuus kokoomuksella on ollut kanta ennen vaaleja ja sen jälkeen on ollut kolme eri kantaa mutta tietenkin tällä hetkellä valitettavasti se kanta on fakta mikä meillä tässä edessämme on budjettikirjan myötä se kanta on se että eläkkeensaajien ja palkansaajien veroero revitään auki

kun olemme nyt tänne valtiopäiville kokoontuneet ja eduskunta käyttää ylintä päätöksentekovaltaa tässä maassa ja kun hyvään parlamentarismiin kuuluu että se mitä täällä salissa sanotaan myös perustellaan niin kun äsken edustaja viitanen totesi että nyt tässä hallituksen esityksessä tämä veroero eläkkeensaajan ja palkansaajan osalta revitään auki

siihen edustaja heinonen huusi välihuudon jonka oletan tulleen merkatuksi pöytäkirjaan niin kuin käytäntö on ja hän huusi viitaten tähän veroeroon se alkoi rinteen aikana eli kun nyt todennäköisesti saamme huomenna tai ylihuomenna lukea eduskunnan pöytäkirjoista että edustaja heinonen sanoi että tämä veroeron repiminen eläkkeensaajan

palkansaajan välillä alkoi rinteen aikana niin nyt toivoisin kyllä että tätä perusteltaisiin koska näinhän ei ole itse asiassa kun puheenjohtaja rinne tuli hallitukseen niin hän asetti ensimmäisessä budjetissa hallituksen sisäisissä neuvotteluissa ehdoksi sen kynnyskysymykseksi sen että eläkkeensaajien verotusta alennetaan ja tätä veron alennusta vastaan kokoomus voimakkaasti taisteli mutta kuitenkin sitten taipui siinähän parannettiin eläkkeensaajien asemaa suhteessa palkansaajiin nyt kun tämmöinen väite esitetään pyytää että lyödään faktat tiskiin toivoisin että että tämä keskustelu jatkuisi vielä sen aikaa että edustaja heinonen nyt tämän väitteensä perustelisi

se on arvoisa puhemies että kun täällä tänään on muutamia kertoja näihin välihuutoihinkin vedottu niin kyllä minä sanon tämän saman asian että nimenomaisesti toivon että tämä asia perusteltaisiin sillä sehän oli aika näyttävästikin julkisuudessa aikanaan syksyllä viime syksynä kun puheenjohtaja rinne halusi ja esitti kynnyskysymyksenä että eläkkeensaajien verotusta on kevennettävä on tehtävä tämä ylimääräinen ylimääräinen eläkkeensaajien verotuksen kevennys ja silloin toden totta puolueen puheenjohtaja ministeri rinne taisteli pitkään tämän asian puolesta se oli hänelle kynnyskysymys ja sen taistelun seurauksena tämä ylimääräinen verovähennys eläkkeensaajille tuli joka paransi eläkkeensaajien eläkkeensaajien asemaa suhteessa palkansaajiin näinpäin tapahtui ja silloin kuten puheenjohtaja lindtman äsken totesi nimenomaan kokoomus vastusti tätä eikä olisi halunnut tätä toteuttaa mutta puheenjohtaja rinteen johdolla näin tapahtui eli ehkä sitten heinonen tarkoitti tällä välihuudollaan sitä että rinteen aikana alkoi eläkkeensaajien verotuksen ikään kuin keventäminen palkansaajaan nähden toiseen suuntaan eli siinä mielessä mutta mutta koska me olemme tässä nyt tässä ja nyt teillä on mahdollisuus nyt käyttää tästä puheenvuoro tai sitten sama toistuu me tulemme kysymään tätä myös jatkossa ja tulevaisuudessa mutta toivomme tosiaan noin kuinka monennen kerran täällä todettuna että hallitus korjaisi tämän valuvian ja siksikin tämä aloite on tehty että hallitukselle tähän mahdollisuus

arvoisa rouva puhemies nythän tässä on vähän käymässä samalla tavalla kuin pari päivää sitten tässä salissa kun täällä esiteltiin tämä kuuluisa yksinvaltiaspykälä lex soini tähän puoluelakiin ja kun silloin kysyin esittelevältä ministeriltä suoria kysymyksiä hän ei vastannut no tietenkin on niin että yksittäinen edustaja on täysin eri asemassa varsinkin kun lakialoitetta kysytään suhteessa esittelevään ministeriin mutta tiettyä samankaltaisuutta tässä on silloin sen keskustelun lopuksi totesin että tästä ministerin hiljaisuudesta ja tästä vastaamattomuudesta voi jokainen vetää omat johtopäätöksensä nyt vähän samassa hengessä kysyn onko niin että nyt tästä edustaja heinosen hiljaisuudesta voi vetää kukin omat johtopäätöksensä voisin vetää sen johtopäätöksen että että edustaja heinäluoma on siinä oikeassa että heinosella ehkä vähän huono omatunto mutta pyytäisin nyt kun heinonen pyysi puheenvuoroa että vaikka ette löisi faktoja tiskiin niin avaisitte sitä mihin tämä teidän käsityksenne perustuu että viime kaudella niin kuin äsken väititte rinteen johdosta tämä veroero olisi jotenkin aloitettu kun se tapahtui nimenomaan päinvastaiseen suuntaan toivoisin että edustaja heinonen vähän tätä avaisi mihin tämä käsitys perustuu ei nyt ihan kaikkia faktoja tarvitse jos ei niitä nyt tähän hätään löydy mutta voisitte kuitenkin kertoa mihin tämä perustuu mehän olimme yhdessä siinä edellisessä hallituksessa voisitteko tarkentaa

puhemies taisi olla entisen pääministeri kataisen ollessa valtiovarainministerinä kun tätä eläkeläisten ja työntekijöiden välistä veroeroa lähdettiin kuromaan umpeen se oli tietysti meille kokoomuksessa silloin siinä taloustilanteessa yksi tärkeä asia ja kyllä se kokoomukselle varmasti jatkossakin on on totta että on paljon ikäviä säästöjä joita ei ole mukava puolustaa mutta kyllä tosiasia on sekin että

valtiontalous on on tasapainossa siellä tehdään toki parannuksia myös eläkeläisten tilanteeseen takuueläkettä esimerkiksi korotetaan se on varmasti monelle erittäin tärkeä ja tervetullut mutta samaan aikaan toki tietysti toimenpiteitä joita täällä on lueteltu en niitä lähde kiistämään niitä siellä on niin kuin on lapsiperheille monia siellä on siellä on paljon paljon ikäviä ikäviä päätöksiä joita nyt vain on väistämättä tehtävä velkaantuminen on jatkunut suomessa niin pitkään että meillä meillä taitaa olla että seitsemää laihaa vuotta ei ei seuraakaan seitsemän lihavaa vuotta vaan vaan näyttää siltä että on on toiset seitsemän

itse arvostan kyllä niitä puolueita jotka nyt ovat vastuuta kantamassa ja ja laittamassa tätä taloutta kuntoon uskon että samalla tavalla kuin kuin yhdeksänkymmentä luvulla vastuuta kantaneita kiitetään jossain vaiheessa siitä että lopulta

arvoisa rouva puhemies nyt sitten päästiin itse asiaan kun heinonen vihdoin alkaa puhua niin kävivät ilmi nämä arvovalinnat rahaa löytyy autoveron alennukseen rahaa löytyy moneen muuhun asiaan mutta rahaa ei löydy koskaan silloin kun pitäisi pitää huolta eläkkeensaajista työttömistä pienituloisista ihmisistä silloin loppuvat rahat aina ja joka kerta on se sama selitys että nyt täytyy tehdä vastuullista politiikkaa ja nyt täytyy säästää ja nyt tämä on tätä ja tätä ja aina te unohdatte arvoisa hallituspuolueiden

te ette ennen vaaleja kertoneet kun tullaan kysymään että mitä aiotte tehdä että valtiontaloutta hoidetaan ja sen nimissä me tulemme esimerkiksi eriarvoistamaan eläkkeensaajien verotuksen suhteessa palkansaajiin se olisi ollut reilua se kuuluu reilun pelin sääntöihin

mitä mieltä kokoomus lopulta on teidän kantanne tuli selväksi te sanoitte että tämä on ongelmallista ja varmasti jatkossakin on mutta minä tulkitsen tästä että edustaja heinonen ei aio korjata tätä eli tämä kanta tuli nyt tässä puheenvuorossa selväksi mutta voisitte ehkä kenties vielä sen minulle

arvoisa rouva

edustaja heinonen sanoi että kun valtiontalouden velkaantuminen sen kuin vain jatkuu sen takia joudumme tekemään näitä ikäviä säästöjä jotka kohdistuvat muun muassa eläkkeensaajiin ensinnäkin ensinnäkin toistan vielä kerran että tämä sdpn parempi reilumpi ja oikeudenmukaisempi vaihtoehto tulee perustumaan pienempään velkaantumiseen kuin hallituksen ensi vuonna me siis kuromme velkaa nopeammin umpeen kuin tulemme sen esittelemään malttakaa te kyllä tulette sitten hämmästymään mutta sitten tämä toinen nämä säästöt nythän se on kyllä jännää koska tässähän kyseessä eivät ole säästöt vaan tässähän on kyse veropolitiikasta ja siitä että te jätätte tekemättä sen veronkevennyksen jonka te vaaleissa lupasitte eläkkeensaajille siis kokoomus jättää tekemättä sen veronkevennyksen jonka se vaaleissa maamme eläkkeensaajille lupasi en en kyllä muista että näin on näin varmasti aikaisemminkin tapahtunut mutta kun katsoo niitä asioita joita te piditte vaalien alla esillä nimenomaan näitä valtavia tuloveron kevennyksiä joista välillä kysyttiin että mistä niihin rahoitus niin nyt te kaikista niistä lupauksista nimenomaan tämän jätätte tekemättä ja tämä pistää esittämään kysymyksen miksi tämä on tapahtunut mitä te te luovuitte tästä mikä on se hinta jolla maamme eläkkeensaajat myitte kaksisataaviisikymmentä euroa joka ikiseltä keskituloiselta eläkkeensaajalta jää saamatta mistä nämä eläkkeensaajat nyt joutuvat maksamaan ja vielä kerran kerran pyytäisin että edustaja heinonen vähän perustelisi sitä väitettä jonka hän aikaisemmin esitti että viime kaudella olisi tätä veroeroa revitty auki osalta toivoisin että hän tätä väitettä perustelisi se on kuitenkin eduskunnan

varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle kuudes yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kuudes yhdettätoista kaksituhattaviisitoista

pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa

että mietintö pannaan pöydälle

kuudes yhdettätoista kaksituhattaviisitoista